päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja rinne sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
arvoisa puhemies pääministeri sipilä viimeistään nyt on käynyt selväksi että hallituksen sote uudistuksella ei tule hallituksen kuvittelemia säästöjä päinvastoin lisää kustannuksia meillä on monella sektorilla tarve vahvistaa ja kehittää ihmisten palveluita siitä huolimatta maan hallitus valtiovarainministeri petteri orpon suulla sanoo että kustannuksia tullaan leikkaamaan pakolla nykytasosta tämä tarkoittaa siis sitä että palvelujen saatavuus ja laatu heikkenevät asiakasmaksut nousevat tai sitten korotetaan merkittävästi veroja kysynkin nyt teiltä pääministeri sipilä milloin teille on selvinnyt se että hallituksen sote uudistus on muuttunut jättimäiseksi leikkaustoimenpiteeksi jossa suomalaisten sosiaali ja terveyspalveluita joudutaan heikentämään ja toimipaikkaverkostoa karsitaan

arvoisa rouva puhemies tämä uudistus tulee hillitsemään kustannusten kasvua seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolme miljardia euroa jos emme tee mitään niin kustannukset tulevat kasvamaan nykyisestä noin miljardista noin kahteenkymmeneenneljään miljardiin saakka mutta kun teemme tämän uudistuksen nyt rauhassa keskitymme siihen

että toimeenpanoon jää riittävästi aikaa niin täällä on täydet mahdollisuudet saavuttaa suurempikin kustannusten hillintä kuin tuo kolme miljardia euroa meillä on paljon näyttöä esimerkiksi pohjois karjalassa jossa jossa käytännössä toimitaan jo tämän mallin mukaisesti kuuden prosentin säästö verrattuna keskimääräisiin kuntien käyttämiin sosiaali ja terveydenhuollon menoihin jo pelkästään tämä esimerkki rohkaisee siihen että on täydet mahdollisuudet kun toimeenpano tehdään huolella

te puhutte vastoin faktoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä sote uudistus on kääntymässä tarkoitustaan vastaan terveyserojen kaventuminen on kääntymässä eriarvoisuuden lisääntymiseksi teidän sote mallinne vuoksi palveluita tullaan leikkaamaan asiakasmaksuja tullaan korottamaan ja veroja tullaan kiristämään arvoisa pääministeri teidän sote mallinne on huojuvalla pohjalla ja vaarantamassa suomalaisten palvelut eikö nyt olisi aika keskittyä varsinaiseen asiaan poliittisten lehmänkauppojen sijasta nyt tarvitaan kykyä ymmärtää tavallisten suomalaisten parasta ja uskoa asiantuntijoihin pääministeri sipilä kun esitän teille että otamme riittävästi aikaa teidän mallinne ongelmien korjaamiseksi tartutteko tähän
arvoisa rouva puhemies useat asiantuntijat ovat käyneet läpi nämä kustannusten hillinnän tavoitteet ja keskeinen viesti on se että kun keskitymme ja teemme toimeenpanon kunnolla niin tämä laki antaa hyvän pohjan sille että kustannuksia saadaan hillittyä noin kolmen miljardin edestä sosiaali ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tekivät yhteisen vastineen stvlle eilen ja tässä vastineessa tulevat hyvin selville kaikki yksityiskohdat ja kaikki huolet mitä eduskunta on prosessin aikana esittänyt vastauksena

sillä tavalla että saamme tehtyä huolellisen toimeenpanon ja sen pohjalta saavutamme myöskin
arvoisa puhemies miksi valtiovarainministeriö tekee nyt vasta ne laskelmat eikä tehnyt niitä silloin kun me valtiovarainvaliokunnassa niitä kuukausikaupalla pyysimme tosiasia on että ministeriöltä tuli niin höttöisiä lukuja että valtiovarainvaliokunta ei suostunut hallituspuolueiden enemmistölläkään ottamaan niitä lausuntoonsa miksi sotesta ei tehty asiallista vaikutusarviota syynä on poliittinen ohjaus kun ensin keskusta sai maakuntamallin ja kokoomus markkinamallin niin se oli lukittu jo ennalta piti valmistella maksoi mitä maksoi ja sehän maksaa totuuden hetki on nyt ja se on karumpi kuin uskottekaan valtiovarainvaliokunta kuunteli sataa asiantuntijaa sataa asiantuntijaa ja lopputulos on seuraava sote uudistus aiheuttaa varmemmin kolmen miljardin euron lisäkustannukset kuin kolmen miljardin säästöt tilanne ei siis ole epävarma varmemmin kolmen miljardin kustannukset kuin säästöt eduskunnan on hyvä olla tästä tietoinen että yksin valtiontaloudellisista syistä sote on syytä hylätä esitättekö vihdoinkin sellaisen mallin johon suomen valtiolla olisi varaa ja luovutte tästä markkinoiden avaamisesta joka aiheuttaa kustannuksia
arvoisa rouva puhemies mihinkähän lausuntoon tuo mahtaa perustua ei varmasti sataan lausuntoon perustu näitten lausuntojen yhteenvetona voisi todeta sen että valinnanvapausosuuden avulla saamme jonot lyhennettyä ja merkittävästi lisättyä terveys ja sosiaalipalvelujen tasa arvoa uudistuksen kokonaisuudella jossa nykyisestä noin kolmestasadasta toimijasta siirrytään kahdeksaantoista toimijaan saamme kaikki hyvät käytännöt paremmin paremmin käyttöön joten se on ihan selvä asia että tämän uudistuksen säästöpotentiaali suhteessa siihen jos emme tee mitään on reilusti yli kolme miljardia meillä on meillä on useita kokeiluja joitten perusteella tämä voidaan myöskin todentaa pohjois karjala oli yksi hyvä esimerkki siitä ja nyt meidän pitää vain uskaltaa mennä eteenpäin ja poistua tästä omasta kuplastamme täällä maakunnissa tehdään jo kovasti töitä sen eteen että toimeenpano pystytään tekemään kunnolla

puhemies siis sotessahan on kolme päätavoitetta laaja valinnanvapaus laadukkaat palvelut ja katkeamattomat hoitoketjut sekä kustannusten alentaminen jos nyt näistä vain kaksi voi toteutua itse asiassa vain kaksi voi toteutua ja jos toteutetaan laaja valinnanvapaus ja laadukkaat palvelut se tahtoo sanoa sitä että valtio joutuu velkaantumaan nyt sitten jos me haluamme todellakin toteuttaa sen menojen kasvun hillinnän me voimme valita vain laajan valinnanvapauden tai laadukkaitten palveluitten väliltä emmekö siis voisi valita sitä laadukkaitten palveluitten toteuttamista ja katkeamattomia hoitoketjuja ja edetä valinnanvapaudessa valinnanvapaudessa suppealla mallilla kokeiluitten pilottien ja tutkitun tiedon pohjalta ja emmekö voisi siis hylätä tätä laajaa valinnanvapauskokeilua

arvoisa puhemies edustaja vähämäen listaus uudistuksen tavoitteista sisälsi juuri niitä monia asioita joihin koemme kyllä koko eduskunnan isossa kuvassa sitoutuneen valinnanvapaudessa on kysymys valinnanmahdollisuudesta ja monituottajuuden lisäämisestä siitä että laatu asettuu parempaan keskiöön palveluiden tuotannossa ja mitä tulee listauksenne siihen kohtaan että voisiko valita ikään kuin laadukkaammat palvelut ilman valinnanvapautta oma arvioni on se nykytilaan pohjautuen että tällä hetkellä meidän nykyjärjestelmässämme ei ole erityisen paljon sellaisia kannustimia jotka houkuttelisivat tai suorastaan pakottaisivat julkisesti rahoitetut palvelut asettamaan ihmisen tarpeet palveluohjauksen ja hoitoketjut suoraan keskiöön ja ytimeen vaan pikemminkin järjestelmämme perustuu pois lähettämiseen ja laskun lähettämiseen seuraavalle tämä muutos asettuu toisenlaiseen maisemaan kun laadusta on kilpailemassa useampi tuottaja

arvoisa puhemies ensinnäkin tahdon todeta että demokratia ja oikeusvaltio eivät ole mitään hölynpölyä ja toivon että pääministeri voi tässä ja nyt todeta että maakuntavaalit tullaan siirtämään toiseksi tahdon kysyä pääministeriltä mihin lukuihin ja mihin konkreettisiin keinoihin perustatte soten kustannuslaskelmat tähän kysymykseen ette ole pystynyt missään vaiheessa vastaamaan ja ainoa yritys vastata vastata tähän kysymykseen oli valtiovarainministeriön ykkösvirkahenkilön muistio jonka hattaranumeroissa menevät tavoitteet ja keinot täysin sekaisin

arvoisa rouva puhemies tässä maakuntien järjestämislaissa joka annettiin eduskunnalle yli vuosi sitten on esitetty perustelut kolmen miljardin säästöille ja se mistä ne koostuvat ja tämä ei ole muuttunut matkan varrella yhtään mihinkään kysyitte myöskin vaikutusarvioista vaikutusarvioita on esitetty tuossa yhteydessä yli sata sivua myöskin vaikutusarviot on tehty erittäin huolella ja mitä tulee maakuntavaalien ajankohtaan nyt on kaikkein tärkeintä se että täällä eduskunnassa teemme huolellisesti sisällön valmiiksi ja eduskunnan päätöksen sote uudistuksesta valmiiksi ja sen jälkeen arvioimme tasapainossa sen että meillä on riittävästi aikaa vaaleihin valmistautumiseen ja maakunnilla riittävästi aikaa toimeenpanoon mutta järjestys on se ensin sisältö ja vaalien ajankohta on kyllä enemmän sitten tekniikkaa siihen saadaan riittävä valmistautumisaika

arvoisa puhemies tässä on nyt todella vakavista asioista kysymys kyse on kaikille suomalaisille tärkeistä sosiaali ja terveyspalveluista ja kun pääministeri puhui että meidän ei pitäisi elää kuplassa niin jään kysymään missä kuplassa pääministeri on elänyt viimeisen viikon ajan kun lainsäädännön arviointineuvosto totesi yksiselitteisesti

että ei pysty arvioimaan edes sitä mitkä ovat tämän uudistuksen vaikutukset niihin säästöihin mikä on lukujen etumerkki onko plussaa vai miinusta ja iso osa asiantuntijoista on sitä mieltä että sen sijaan että tästä tulisi kolme miljardia säästöä tästä tulee jopa kolme miljardia kustannuksia ja mitä tämä tarkoittaa nyt esitetyssä muodossa te kuitenkin pidätte kiinni tästä rahoituslain kuudennesta pykälästä että riippumatta siitä tuleeko säästöä te leikkaatte rahoitusta niin paljon että se vastaa kaikkien suomen terveyskeskusten toimintaa ja vanhustenhuoltoa yhtenä vuonna yhteensä niin isot leikkaukset on tiedossa jos nämä asiantuntija arviot toteutuvat ja te viette tämän kuinka kauan aiotte pääministeri pitää kiinni tästä virheestä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin on syytä todeta se että tässä hallituksen pohjaesityksessäkin kustannusten kustannusten arvioidaan kasvavan siis reaalisesti kasvavan kahdella miljardilla eurolla kymmenen vuoden aikana siis me emme leikkaa vaan hillitsemme kustannusten kasvua tästä tässä on kysymys ja kaikissa kaikissa asiantuntija arvioissa lähdetään siitä

että toimeenpano tehdään huolellisesti ja kunnolla ja annetaan siihen tarpeeksi aikaa se on ihan selvä asia että kustannusten hillintään on riittävästi potentiaalia riittävästi mahdollisuuksia kun vain annetaan toimeenpanolle riittävä tuki täältä eduskunnasta
arvoisa puhemies mikään asiantuntijoiden lausunnoissa ei viittaa siihen että hallituksen tavoittelema kolmen miljardin euron kustannusten hillintätavoite voisi toteutua ainakaan ilman että leikataan palveluita supistetaan palveluverkkoa tai nostetaan asiakasmaksuja eikä hallitus ole kyennyt uskottavasti näyttämään toteen miten säästöjä voitaisiin saavuttaa sillä integraatio ei tässä hallituksen mallissa tule toteutumaan täällä viitattiin eksote malliin siellä kustannustehokkuus perustuu palveluiden integraatioon mutta hallituksen mallin myötä tämäkin integraatio joudutaan purkamaan koska joudutaan ottamaan käyttöön tämä markkinamalli ja eriyttämään järjestäjä ja tuottaja eli nämä toimivat integroidut mallit mitä eksotessa on mitä kainuussa on joudutaan purkamaan esimerkiksi kainuussa on laskettu että he joutuvat palkkaamaan kymmeniä uusia virkamiehiä hallinnoimaan sopimuksia tekemään valvontaa eli kustannukset kasvavat tätäkin kautta tätä säästöä ei voi vierittää toimeenpanijoiden hartioille koska tämä lakipohja on lakipohja on mätä arvoisa puhemies oletteko laskeneet kuinka paljon lisäkuluja markkinamallisesta hallintobyrokratiasta tulee

puhemies ensinnäkin haluan vielä täällä toistaa sen että tässä hallituksen mallissa ei olla leikkaamassa rahoitusta nykytasosta rahoitus tulee kasvamaan tulevallakin vuosikymmenellä kysymys on siitä mitenkä saadaan tätä kustannusten kasvua leikattua siitä on kysymys on ihan selvä asia että nyt kun katsotaan tämän uudistuksen suuruutta laajuutta järjestelmämuutosta kukaan ei pysty sanomaan tarkalleen sitä minkä verran sieltä tulee kustannussäästöä mutta sitten siitä mitä valtiosihteeri hetemäki on omassa muistiossaan valiokunnille esittänyt jokainen meistä kyllä ymmärtää että ne ovat niitä oikeita teemoja joista sitä tulee mitä tulee eksoteen niin eihän missään ole sanottu etteivätkö tulevat maakunnat voi käyttää samanlaisia asioita missä eksote on saanut tehostettua omaansa tämä malli ei estä esimerkiksi sitä että panostetaan enemmän kuntoutukseen ennalta ehkäisevään toimintaan ja palveluintegraatiossa tärkeätä on että ne jotka tarvitsevat paljon palveluita he myös saavat niitä

arvoisa puhemies eikö niin että nykytilanteessa julkisen palvelun lääkäriin on vaikea päästä eivätkä palvelut muutenkaan toimi niin kuin pitäisi eikö niin että tämän uudistuksen tarkoitus on turvata tasa arvoiset ja toimivat palvelut pitkälle tulevaisuuteen koko suomessa eikö niin että taloudellisesti kyse on siitä että ei ole tarkoitus leikata nykytasoa vaan hillitä kustannusten kovaa kasvua ja eikö niin arvoisa puhemies että vaikka yksityiskohdista on erimielisyyttä niin kuin nytkin siitä huolimatta viimeiset kuusi hallitusta tässä maassa ovat yrittäneet toteuttaa sote uudistusta ja eikö niin että itse asiassa jokainen puolue tässä salissa on myöskin yrittänyt toteuttaa sote uudistusta vaikkakin hieman eri kulmista arvoisa puhemies viimeisenä vielä kysyn hallitukselta eikö niin että tarve tälle uudistukselle on suuri ja todellinen

arvoisa puhemies juuri näin useat huomiot puheenvuorossanne edustaja kaikkonen olivat kohdallaan uudistuksen tavoitteista käytän vastauspuheenvuoroni vielä hieman avatakseni tuota teemaa jossa aiemmissa kysymyksissä sivuttiin problematiikkaa vaalien ajankohdasta haluaisin muistuttaa osaltani miksi maakuntavaalit pidetään oleellista ei ole keskustella juuri nyt niiden ajankohdasta kun käsittely eduskunnassa on kesken ja hyvin työläs eduskunnalle tunnemme ja ja kannamme kannamme huolta ja tiedostamme että paljon työtä talossa juuri nyt kysymys on maakuntavaaleissa siitä että perustuslakivaliokunta lausunnossaan edellytti joitakin vuosia sitten että näin merkittävä tehtävä ehkä kaikkien suomalaisten arvioissa mittakaavaltaan tärkein julkisen vallan tehtävä pitää huolta terveydestämme ja hyvinvoinnista vaatii sellaisen hallintorakenteen jossa päättäjät ovat vaaleilla valittuja niin että valta ja vastuu on avointa ja läpinäkyvää ja samoissa käsissä koko palvelujärjestelmän osalta

tekninen kysymys joka ratkaistaan sitten kun sote lait on saatu valmiiksi pääministeri on varmasti tietoinen siitä että voimaanpanolain kahdennessatoista pykälässä mainitaan ensimmäisten maakuntavaalien tarkka päivämäärä kahdeskymmeneskahdeksas kymmenettä tänä vuonna hallituksen on siis esitettävä vaalien ajankohdan muutos ennen kuin sosiaali ja terveysvaliokunta antaa lopullisen mietintönsä arvoisa pääministeri värderade statsminister koska tämä tapahtuu

arvoisa rouva puhemies tärkeintä on nyt saada ensin laille sisältö ja aikataulu sille missä aikataulussa eduskunta saa sen valmiiksi meillä on hyvin tiedossa se mitä oikeuskansleri on asiasta lausunut ja ja kuinka paljon tarvitsemme aikaa maakunnille siihen toimeenpanoon ja tässä raamissa sitten jos eduskunta ei aikataulussaan pysy tätä asiaa justeerataan silloin vastaavasti mutta verrattuna siihen miten isosta uudistuksesta tässä on kysymys kuinka kuinka syvälle substanssiin eduskunnassa pitää mennä ennen kuin tästä tehdään päätökset tämä on enemmän tekniikkaa sitten muuttaa mutta totta kai sitäkin tarvittaessa sitten muutetaan jos jos tarve vaatii mutta meidän pitää ensin tietää se milloin laki käsitellään tässä salissa viimeistä kertaa
arvoisa

minulle jäi hiukan epäselväksi mitä pääministeri tarkoitti äskeisellä lauseella te viittasitte siihen että jos ei eduskunta pysy aikataulussa kuka tämän eduskunnan aikataulun laatii ellei eduskunta itse minusta on nyt tärkeää että tieto on sittenkin valtaa mitä paremmin tämä uudistus tullaan käsittelemään tässä talossa sitä varmemmalla pohjalla kansanvalta käyttää valtaansa ja siltä osin tämäkin kyselytunti osoittaa että näissä asiafaktoissa on sekä hallituksen puolella että täällä eduskunnassa vielä parantamisen varaa uskon itse siihen että huolellinen ja perusteellinen käsittely on paras tae siitä että kansalaisten yhdenvertaiset palvelut voidaan järjestää huolellisesti ja perusteellisesti tutkittuamme näin ollen kysyn teiltä pääministeri vielä kerran oliko tuo puheenvuoronne alkupuolella esitetty väite siitä että eduskunta voisi tutkia tätä kokonaisuutta huolellisesti ja kiireettä vielä voimassa viitaten tämän teidän äskeisen puheenvuoronne alkuosaan

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen esityksen aikataulu on ollut selvillä viime kesästä saakka ja hallituksen esitys on annettu juuri siinä aikataulussa kuin viime kesänä se on esitetty totta kai eduskunta käsittelee oman työjärjestyksensä mukaisesti asian huolellisesti ja viivyttelemättä ja ja lienee kaikille meille yhtä selvää tässä salissa että että eduskunnan arvovalta ei salli sitä että me kansanedustajat lähtisimme lomalle ennen kuin tämä iso asia

arvoisa puhemies saan jatkuvasti yhteydenottoja ihmisiltä jotka hakevat itselleen oikeutta yhdeksänkymmentä luvun pankkikriisi koskettaa yhä vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi jälkeen tehtiin lakimuutoksia joilla poistettiin velkojien epärehellisyys lainsäädännöstä tämä mahdollisti ssp pankkisopimuksen tekemisen jossa valtioneuvosto antoi pankeille luvan ajaa tiettyjen toimialojen yrityksiä konkurssiin ja viedä niiden omaisuus pilkkahintaan

mitkä valtion tehtävät oikeuttavat omaisuudenhoitoyhtiö arsenalin toiminnan jatkumisen yhä ja miten nopeasti hallitus aikoo lopettaa arsenalin toiminnan että velkojen perintä saadaan viimein lopetettua
arvoisa puhemies tämä on itse asiassa valtiovarainministeriön ja rahoitusmarkkinaosaston asia mutta voin siltä osin kommentoida kun asia liippaa jonkin verran näitä yksityishenkilöiden velkajärjestelyjä ja velan vanhentumiseen liittyviä kysymyksiä että suomessahan on saatettu itse asiassa tuoreeltaan voimaan lakeja joilla itse asiassa pitkäaikaiset velat pystyvät vanhenemaan jatkossa tällaiset lamaan liittyvät suuret kriisithän mitkä yksilöille tulevat joko yritystoiminnan kautta tai sitten muuten velkaantumalla aina inhimillisesti valtavan isoja asioita suomessa on tehty nyt jo sääntelyä jolla yksityishenkilöt saavat velkajärjestelyjä ja velkajärjestelyllä asiansa pääpiirteittäin ainakin kuntoon velkajärjestelylaki on nyt voimassa ollut kaksikymmentäviisi vuotta ja itse asiassa toissa viikolla juuri analysoitiin että tämä laki on toiminut erittäin hyvin siitä kiitos itse asiassa hannele pokalle joka aikanaan oikeusministerinä vei hankkeen läpi mutta loppuosa tästä kuuluu rahoitusmarkkinaosastolle ja

arvoisa puhemies ministeri ei nyt vastannut kysymykseen minä tiedän että teihin on oltu yhteydessä tämä velallisten tuki ry ihmiset jotka ovat näiden asioiden kanssa tekemisissä ovat olleet yhteydessä teihin kyllä me nyt vetoamme ministeriin että hallitus aikoo tehdä kaikkensa että läpivalaistaan nämä asiat tämä tämä on oikeudenmukaisuuskysymys koska oikeusjärjestelmä missä ohjeistettiin aikoinaan antamaan pankeille suosituimmuusasema suosituimmuusasema riita asioissa ja syytesuoja ei kuulu oikeusvaltioperiaatteeseen ja sen takia tämä pitää läpivalaista mutta miksi tämä lamavelat anteeksi antava lainsäädäntö tuli voimaan vasta kaksituhattakahdeksan ja miksi kuitenkaan kaikkia velallisia ei armahdettu vaan arsenal on edelleen joidenkin velallisten kimpussa

velkavankeuden kokeneille perheille ja perheiden lapsille lähtemättömät jäljet kysyn uudestaan

arvoisa puhemies toistan tietysti vähän äskenkin sanomaani että asia on valtiovarainministeriölle kuuluva asia se informaatio mikä minulle on toimitettu arsenalin toiminnasta täyttää suomen järjestyksen mukaiset puitteet totta kai tästä on ihmisillä erilaisia käsityksiä ja inhimillisesti nämä ovat äärimmäisen hankalia tilanteita mutta valtiovarainministeriö kommentoi näistä myöhemmin sitten meillä on suomessa voimassa velkaantumiseen yksityishenkilöille ja yrityksille tällä hetkellä kansainvälisessä vertailussa erittäin hyvä lainsäädäntö ihmisille jotka eivät kykene maksamaan velkojaan pystytään järjestämään nyt jo helpotusta mutta lähtökohdan pitää edelleen olla se että jokaisen joka on velkaantunut joko yritystoiminnassa tai yksityishenkilönä pitää pystyä velat maksamaan mutta jossain vaiheessa totta kai pitää pystyä velkojen vanhentumaan jotta ihminen pääsee uudelle alulle

puhemies tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lama oli äärimmäisen kova pala suomen valtiolle ja merkittävälle osalle kotitalouksistamme velka kasvoi vauhdilla ja monilta meni koko omaisuus alta päälle kaatuvien velkojen taustalla oli usein työpaikan menetys korkojen räjähdysmäinen nousukiito valuuttalaina tai takausvastuut jotka lankesivat maksettavaksi moni ylivelkaantui eikä voida sanoa että se oli aina täysin omaa syytä kaikki eivät ole vielä tänä päivänäkään selvinneet laman iskuista vaikka kulunut on vuotta vanhat puolueet ovat jo vuosikausia puhuneet laman uhrien auttamisesta mutta käytännön toimet ovat jääneet vaatimattomiksi myös poliittiset päätöksentekijät olivat pankkien ohella mukana pahentamassa laman vaikutuksia näitä vastuita on turha enää piilotella aivan kuten edustaja huhtasaari tässä totesi me perussuomalaiset olemme pitäneet asiaa aika paljon esillä ja muun muassa viime tiistaina oli lakialoite täällä istuntosalissa esillä kysynkin millä konkreettisilla toimilla hallitus aikoo helpottaa yhdeksänkymmentä luvun laman seurauksena velkaantuneiden ihmisten tilannetta ministeri vastaus ei vielä

arvoisa puhemies tämä kysymys tietysti nyt liittyi tavallaan laajemmin velkaantumiseen siihen voin kommentoida tästä arsenalista ja näistä tietyistä muista järjestelyistä vastaa valtiovarainministeri suomessa on tehty nyt jo velan vanhentumiseen uudistuksia joilla velat vanhenevat eli ei ole ikuista velkavankeutta ja nyt meille tulee vielä näihin nyt tapahtuviin ylivelkaantumisiin laaja alainen ohjelma jolla ylivelkaantumista tilkitään niin kulutusluottojen kuin pikavippien osalta velkajärjestelyyn liittyvää lainsäädäntöä kehitetään koko ajan ja talous ja velkaneuvontaan tulee merkittäviä panostuksia jotta ihmiset eivät joutuisi velkakierteeseen samaan aikaan meillä on arvioinnissa myös yrittäjän henkilökohtaiseen konkurssiin liittyvä hanke ja kehitetään konkurssijärjestelmää yhä nopeammaksi jotta ihmiset eivät roiku vuosikausia niissä järjestelmissä jos on jos on tullut ongelmia ulosoton tai konkurssin kanssa mutta yksi tärkeimpiä kysymyksiä on miten panostetaan talouslukutaitoon kouluissa jotta ihmiset eivät tänä digitaalisen maksamisen ja velkaantumisen aikakautena niin herkästi ajautuisi velkakierteisiin tämä on ehkä yksi suurimpia kysymyksiä

arvoisa rouva puhemies tähän aihepiiriin liittyen juuri meillä on velkaantuneita ihmisiä ja meillä on tämmöinen järjestelmä kuin luottohäiriömerkintä joka näittenkin tässä pääkysymyksessä olevien ihmisten kohdalla on todella merkittävä asia meillä järjestelmä roikuttaa näitä jo velkansa maksaneita ja vastuunsa maksaneita ihmisiä vuoden kaksi kolme neljä vuotta niin että he eivät pääse normaalielämään vaikka he ovat ovat vastuunsa jo maksaneet siellä on konkurssiin menneitä yrittäjiä siellä on pikavippejä ottaneita ottaneita nuoria ja lapsiperheitä jotka ovat tässä ahdingossa että he eivät saa vuokra asuntoa he eivät saa puhelinliittymää kysyn nyt ministeri häkkäseltä mihinkä toimiin hallitus vielä tällä kaudella lähtisi jotta tämä epäkohta voitaisiin poistaa niin että velallinen kun on vastuunsa hoitanut velka

edustajalle velkaantuminen tarvitsee aika laaja alaisen ohjelman jolla voidaan ennaltaehkäistä ylivelkaantumista ja toisaalta taas sallia jokaiselle ihmiselle velan ottaminen se on arjen kannalta aivan äärimmäisen tärkeä kysymys asunnon hankkimiseen tai kulutustavaroiden hankkimiseen mutta miten huolehditaan siitä että jotka ylivelkaantuvat ja hoitavat asiansa pysyvät vaikka nämä maksuhäiriömerkinnät asianmukaisen sääntelyn piirissä minä olen käynnistänyt tästä määräaikaisarvioinnin meidän luottotietolain osalta ja tässä tullaan tekemään arviointia vielä oikeusministeriössä loppuvaalikauden osalta että tarvitsisiko tässä asiassa edetä meillä on positiiviseen luottorekisteriin liittyvä hanke myös käynnissä jossa me selvitämme olisiko itse asiassa parempi että suomessa olisi keskitetysti kattavasti lainat tiedossa yhdessä rekisterissä jotta lainan myöntäjä velan myöntäjä joutuisi siinä kokonaisarvion tekemään myös kulutusluottojen osalta tarvitaan tehokkaampia mekanismeja millä estetään se etteivät rahoitusmarkkinatoimijat myöskään pysty toimimaan vastuuttomasti kulutusluottomarkkinoilla

arvoisa puhemies vuosi sitten hallitus antoi lupauksen se antoi lupauksen että säädetään laki yksityishenkilön konkurssista meillä on kaikilla tästä lupauksesta lehtiotsikot mustaa valkoisella me muistamme sen erityisen hyvin perussuomalaisissa koska silloin olimme vielä hallitusvastuussakin nyt tuota lakia ei kuitenkaan ole kuulunut siitä tulee sellainen olo että tuo lupaus mikä yrittäjille ja velkaantuneille ihmisille annettiin olisi petetty kysynkin teiltä pääministeri miksi tuota lakia ei ole luvatulla tavalla vielä säädetty

on siis luvattu että rehellisen konkurssin tehneen yrittäjän asemaa helpotetaan ja meillä on tällä hetkellä lausuntokierroksella kansainvälisesti vertailtuna vertailtuna eri maiden malleja minkälaisilla mekanismeilla voidaan helpottaa on yritystoiminnan takia rehellisessä toiminnassa velkaantunut jotta hän pääsisi uuteen alkuun tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys tästä on itse asiassa eu tasolla direktiivi kanssa valmisteilla ja ja me suomessa seuraamme nyt tiiviisti millä kaikilla keinoilla voidaan helpottaa että rehellisesti toiminut yrittäjä pääsisi uuteen alkuun mutta asia ei ole niin yksinkertainen jotta uudet aloittavat yrityksetkin saisivat luottoa pankeista niin ei voida ihan antaa tuosta noin vain oikeutta myöskään että velat tuosta noin vain saa pois eli tämä on aika tarkka paikka jotta rahoitusta tulee myös yritystoimintaan ja uudet yritykset pääsevät liikkeelle

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja alanko kahiluoto arvoisa
puhemies arvoisa pääministeri sanoitte äsken täällä kyselytunnilla että vaalien järjestäminen on tekniikkaa olette valitettavasti väärässä vaalien järjestäminen on demokratiaa sanoitte viikko sitten iltalehdelle että olette neuvotellut soten käsittelyaikataulusta vuosi sitten eduskunnan kanssa ettekä hyväksy siis ajatusta soten viivästymisestä tai vaalien lykkääntymisestä siis kenen kanssa olette voinut sopia soten käsittelyaikataulusta pääministeri ei voi sopia kenenkään kanssa siitä kuinka kauan lakien käsittely eduskunnassa vie pääministeri ei ole yritysjohtaja eikä eduskunta ole pääministerin alainen olette myös sanonut keskustelun maakuntavaalien aikataulusta olevan hölynpölyä siis hölynpölyä tämäkö on demokratiasta kysynkin teiltä pääministeri sipilä eikö teidän tehtävänne pääministerinä ole puolustaa eduskunnan mahdollisuutta lakien demokraattiseen käsittelyyn vai onko pääministerin tehtävänä mielestänne huolehtia siitä että sote saadaan ulos eduskunnasta ennen keskustan puoluekokousta

arvoisa rouva puhemies ensinnäkään en missään tapauksessa pidä demokraattisia vaaleja hölynpölynä vaan pidin hölynpölynä toimittajan itse antamia vastauksia niihin kysymyksiin jotka oli minulle tarkoitettu eli eli tässä tässä on nyt kysymys siitä ja sanoin hyvin selkeästi että eduskunta käsittelee oman työjärjestyksensä mukaisesti kuullen asiantuntijat viivyttelemättä ja antaa sitten lausuntonsa asiasta ja täällä tehdään päätös ja minä en missään tapauksessa hallituksesta lähde ohjailemaan eduskunnan toimintaa se on ihan selvä asia se kysymys vaalien ajankohdasta on enemmän tekninen asia kuin sisältöasia mutta mutta ilman muuta kunnioitamme sitä että

demokraattisiin vaaleihin tulee riittävä aika valmistautua siitä oikeuskanslerikin antoi lausuntonsa ja totta kai sitä kunnioitamme se on päivänselvä asia

arvoisa pääministeri sanoitte uudelleen tänään kyselytunnilla että että soten käsittelyaika eduskunnassa on lyöty lukkoon tai päätetty jo viime kesänä se ei voi pitää paikkaansa arvoisa puhemies arvoisa pääministeri oikeuskanslerinviraston kanta on se että välys vaaleihin pitää olla kuusi kuukautta siitä kun lait on käsitelty eduskunnassa tämä on minimiaika pääministeri sipilä totesitte tähän että keskustelu maakuntavaalien ajankohdasta on kokonaisuuden kannalta hölynpölyä sote ja maakuntauudistukset pitää tehdä demokraattisen ja parlamentaarisen lainsäädäntövallan nojalla sekä asianmukaista hallintotapaa noudattaen nyt hallituksen poliittisista ratkaisuista johtuva kiire uhkaa muuttaa suomalaisen parlamentaarisen järjestelmän perusteita hyvin periaatteellisella merkittävällä ja ennenkuulumattomalla tavalla arvoisa puhemies kysynkin pääministeri sipilältä aiotteko kunnioittaa ylimmän laillisuusvalvojan näkemystä ja lykätä lykätä maakuntavaaleja siten että tämä ehto kuusi kuukautta toteutuu

vielä sinne vuoden takaiseen mihin edustaja tässä viittaa eli vuosi sitten perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeenhän me olimme tilanteessa että me emme pystyneet tekemään niitä perustuslakivaliokunnan vaatimia muutoksia täällä eduskuntatyössä ja siitä seurasi että halusimme tehdä sen uuden hallituksen esityksen viides

käsittelyssä suurin osa merkittävistä maakuntiin liittyvistä laeista rahoituslaki kuntien vos laki ynnä muuta eli nehän olivat jo täällä käsittelyssä mutta nyt olemme nähneet tässä viime viikkoina että tämä työ täällä vaatii enemmän aikaa kuin aikaisemmin oli

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja andersson
arvoisa puhemies on äärimmäisen huolestuttavaa että hallitus vähättelee niitä huolia jotka liittyvät sote ja maakuntauudistuksen aikatauluun ja myöskin niitä huolia jotka liittyvät sote mallin kustannusriskeihin sosiaali ja terveydenhuollon menokasvu on tällä hetkellä ollut sellainen kaksi pilkku neljä prosenttia vuositasolla ja nyt hallitus siis ajaa mallia joka tulee kalliimmaksi kuin nykyinen järjestelmä asiantuntija arvioiden mukaan johtuen siitä että tästä markkinaehtoisesta mallista puuttuvat ne elementit joilla on saatu aikaiseksi kustannussäästöjä muun muassa eksotessa ja kainuussa sen sijaan tähän markkinaehtoisuuteen sisältyy useita kustannuksia nostavia elementtejä tästä huolimatta hallitus nyt siis ajaa sisään maakuntien rahoitukseen erittäin tiukan menorajoitteen jolla mekaanisesti painetaan kustannusnousua nolla pilkku yhdeksään prosenttiin arvoisa pääministeri sipilä eikö tämä todella isoa palveluihin kohdistuvaa keskittämistä ja leikkuria mitään muuta tämä ei käytännössä tarkoita koska tulevien maakuntavaltuutettujen ainoa valinta tulee olemaan se mistä palveluista

puhemies tämä on erittäin tärkeää että me keskustelemme hyvin periaatteellisesta kysymyksestä että haluammeko me tulevaisuudessa kun me tiedämme että sote menot tulevat kasvamaan jotenkin sitä kustannusten kasvua rajoittaa vai emmekö halua rajoittaa me haluamme sitä rajoittaa ja jos te ajattelette sitä että meillä on ollut jo aika pitkään valtiolla käytössä kehysmenettely ja kehysmenettelystä olemme saaneet paljon kiitosta myös kansainvälisesti ja ajattelen kyllä niin ja koko hallituksen esitys lähtee siitä että se on hyvä asia että myös maakuntien rahoituksessa on tämä rajoite että kustannukset eivät voi nousta aivan

on totta että suomen väestö ikääntyy ja meillä on jo tällä hetkellä ongelmia mitä tulee vanhustenhuollon resursseihin siksi niin kuin ministeri totesi tässä on kyse periaatteellisesta valinnasta on sillä minkälaisen sote järjestelmän me rakennamme me voisimme rakentaa sellaisen sote järjestelmän jossa tämä palveluiden integraatioajatus toteutuu ja jossa on mahdollista saada aikaiseksi säästöjä järjestämällä palveluita järkevällä tavalla niin kuin kainuussa on tehty niin kuin eksotessa on tehty ja ja joka antaa maakunnille verotusoikeuden kautta mahdollisuuden myöskin kerätä omaa rahoitusta jos halutaan turvata vielä parempi palvelutaso

minun täytyy kyllä sanoa hallituksen puolesta ja myös niitten maakuntavalmistelijoitten puolesta jotka tekevät tuolla maakunnissa töitä miettivät sitä miten nämä pykälät toimivat siellä heidän maakunnassaan että on täysin absurdi väite että me haluaisimme tehdä sellaista uudistusta joka johtaisi palveluiden leikkaamiseen kukaan ei halua sitä kannattaa muistaa se että tämän uudistuksen tärkein tehtävä on terveyserojen vähentäminen palveluiden turvaaminen ihmisille koko suomessa siitä tässä lähdetään liikkeelle ja mitä valinnanvapauteen tulee niin valinnanvapauden osalta on totta kai vaikea määritellä sitä minkä verran kustannukset kasvavat ja minkä verran tulee terveyshyötyjä tässä maassa on on ollut ongelma se että perusterveydenhuoltoon on ollut vaikea päästä ja on aivan vakuuttavaa tietoa siitä näitten nykylainsäädännön mukaisten pilottienkin osalta että ihmisten pääsy sinne perusterveydenhuoltoon lääkärille on mahdollistunut paremmin kun on olemassa sitä valinnanvapauspalvelua
arvoisa puhemies oma maakuntani lappi on rahoituksen osalta kärsijöitten kärkipäässä uusimmissa viidestoista viidettä julkaistuissa rahoituslaskelmissa miinusta oli peräti kolmekymmentäkolme pilkku kolme miljoonaa euroa syy tähän on se että kaavamainen laskelma ei tunnista lapin tarpeita mutta se ei myöskään tunnista uudenmaan tarpeita uudistuksen pitää turvata se ei vaarantaa sitä että yhdenvertaiset sote palvelut voidaan järjestää eri puolilla suomea tällä rahoituksella maakunnan päättäjät ovat epäkiitollisen tehtävän edessä leikataanko palveluita vai nostetaanko asiakasmaksuja tällä viikolla ministeri sipilä myös teidän oman puolueenne edustajat huusivat valtiovaltaa apuun miten satakahdeksankymmentätuhatta asukasta pystyy tekemään kolmenkymmenenkolmen pilkku kolmen miljoonan euron säästöt

arvoisa puhemies ensinnäkin totean sen että maakuntien rahoitusmalli jokaiselle ensimmäiselle vuodelle vuodelle kaksituhattakaksikymmentä perustuu siihen rahoitukseen joka on kunnissa sote käyttömenojen keskiarvo vuonna kahdeksantoista ja yhdeksäntoista me olemme tunnistaneet sen näissä neuvotteluissa maakuntien kanssa että se ei ota riittävällä tavalla palvelutarpeen

että se ottaisi täsmällisesti huomioon jokaisen maakunnan erityispiirteet emme ehkä kansallisesti pysty rakentamaan mutta sitten totean näistä laskelmista joihin viittasitte tämän toukokuun osalta että myöskään ne eivät ole lopullisia me seuraamme äärimmäisen tarkasti sitä

saadaan myös parantumaan tässä seuraavien laskelmien aikana

mutta me olemme tässä tilanteessa koska uudistuksen uudistuksen kanssa kanssa on edetty väärässä järjestyksessä ensimmäisenä luovuttiin etenemistavasta sen jälkeen sen tavoitteista nyt kohtuuton aikataulu vesittää asian kunnollisen perusteellisen käsittelyn eduskunnassa ei kannata käynnistää maakuntia jotka eivät toimi ei kannata lehmänkauppakoplaus enemmistöllä ajaa tällaista uudistusta läpi joka ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja arvoisa ministeri oikeuskanslerin mielipiteellä tulisi olla oikeusvaltiossa merkitystä vaalien päivämäärä on kirjattu lakiin eli se tulee korjata tässä nyt valiokunnissa ja sen jälkeen käsitellä lakipakettia kunnollisesti asiantuntijoita kuunnellen ei niin että rajoitetaan kuulemisten määrää siirretään vaalit eduskuntavaalien yhteyteen ja koska ministeri vehviläinen on on huolissaan siitä ettei ole aikaa käynnistää maakuntia käynnistetään ne vuotta myöhemmin hidastetaan molokin kidan aukeamista silloin saadaan myöskin tietojärjestelmät kuntoon
arvoisa puhemies ensinnäkin palaan vielä tähän oikeuskanslerinviraston lausuntoon siellä itse asiassa ei sanota että kuusi kuukautta jos olen käsittänyt oikein tämän lausunnon vaan noin puoli vuotta on tämä oikeuskanslerin no niin tässä on pikkuisen eroa jonkun jonkun mielestä kuusi kuukautta on sama asia kuin noin puoli vuotta mutta sitten menen tähän vaalipäivään tänne on annettu viime joulukuussa hallituksen puolelta vastineessa esitys jossa se oli kahdeskymmeneskahdeksas kymmenettä ja se oli aivan realistinen siihen viime vuoden arvioon nähden mitä me teille tänne annoimme mutta sitten puolustan tiukasti sitä ajatusta että kun täällä on nyt kesken sekä perustuslakivaliokunnassa että sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämä asian substanssi asiallinen käsittely niin kyllähän meillä pitää olla sisältöjen ensin selvillä ennen kuin me sanomme että täällä käydään huutokauppaa siitä missä kohtaa ne vaalit ovat jos tässä kohtaa vaaleja joudutaan muuttamaan
tähän samaan asiaan kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja tanus
arvoisa puhemies suomi tunnetaan maailmalla demokratian toteutumisen mallimaana nyt käsittelyssä olevan suomen historian suurimman uudistuksen myötä demokratian toteutuminen on vaarassa minäkin puhun ensimmäisistä maakuntavaaleista ja niiden ajankohdasta euroopan neuvostohan suosittelee että vaaleja koskevien lakien tulisi olla voimassa vuosi ennen vaaleja nyt oikeuskanslerinviraston mukaan lakipaketin hyväksymisen hyväksymisen ja vaalien välillä pitäisi olla todellakin noin puoli vuotta ihmisillä tulee olla mahdollisuus tietää mistä äänestetään mihin lähdetään ehdolle pienille puolueille ja valitsijayhdistyksille riittävä aika ennen vaaleja on erityisen tärkeää demokratian toteutumisen kannalta maakuntavaalien siirtäminen on olennaista kysyisinkin ministereiltä tuletteko huomioimaan oikeuskanslerinviraston näkemyksen ja siirtämään maakuntavaalien ajankohtaa noin puolella vuodella eteenpäin lakipaketin hyväksymisen jälkeen

on esitys eduskunta käsittelee tämän lakipaketin asianmukaisesti ja laadukkaasti tässä talossa ja sen jälkeen tekee päätöksen milloin on vaalit on tullut esityksiä viime kädessä perustuslakivaliokunnalle varmaan siitä mikä on minimiaika tai riittävä aika milloin vaalit voi järjestää sen jälkeen kun asiat on asianmukaisesti käsitelty järjestetään vaalit sillä ajalla kuin siihen tarvitsee varata mitä tulee venetsian komission näkemykseen niin venetsian komissio on itse asiassa sitä varten

heidän suosituksensa perustuvat siihen että näitten vaalien ihan fundamentaalisia laskentasääntöjä esimerkiksi sitä kuka saa olla ehdokkaana miten vaalijärjestelmän ihan perusasioita heilutellaan ei saisi muuttaa vuotta ennen jotta ei tule sellaista tilannetta että esimerkiksi joku autoritäärinen hallinto vaikka vaalijärjestelmän laskentatapoja kikkailemalla yrittää saada eduskuntavaaleista tai muista itselleen mieluisat siitä tässä ei ole kyse vaan perusfundamentit vaalilainsäädännössä ja muussa ovat samat kuin muissakin vaaleissa

tai noin puoleen vuoteen niin kyllä se kuusi kuukautta tulee sieltä vaalirahoituslain puolelta eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja valitsijayhdistykset eivät voi aloittaa vaaleihin valmistautumista vaalirahoituslain mukaisen kuuden kuukauden säännön mukaisesti ellei meillä ole niitä lakeja voimassa siinä mielessä tämä on demokratian kannalta aivan keskeinen kysymys että jos me täällä annamme sen signaalin että riittää että tässä talossa olevat puolueet voivat osallistua vaaleihin mutta muista ei ole niin väliä niin se on todellakin huolestuttavaa demokratian kannalta täytyy sanoa että vaalijohtaja jääskeläisenkin ulostulot ovat nimenomaan tästä näkökulmasta olleet kyllä taitamattomia siinä mielessä toivoisinkin että oikeusministeri nyt todellakin selventäisi vielä kansalaisille että mitä tulee sieltä vaalirahoituslain puolelta ja millä tavalla nämä eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja valitsijamiesyhdistykset joutuvat nyt tässä hyvinkin epätasa epätasa arvoiseen asemaan meidän tulee tässä talossa huolehtia demokratiasta kokonaisuudessaan eikä vain sen mukaisesti että tässä talossa olevat puolueet pärjäävät tulevissa vaaleissa

puheenjohtaja vaalijohtaja on ottanut kantaa siihen miten vaalilainsäädäntöön suoraan liittyvät asiat pystytään järjestämään ja tekninen minimi on noin neljä kuukautta se on se lausunto joka on annettu valiokunnille ja tänne tiedoksi oikeuskanslerinvirasto on esittänyt oman näkemyksensä kuusi kuukautta minä korostan että vaalien ajankohdasta kannattaa käydä keskustelu siinä vaiheessa kun tiedetään missä vaiheessa eduskunta saa asian käsitellyksi sisällöllisesti sen jälkeen päätetään mikä on vaalien ajankohta yksinkertaisesti näin tämä on se oikea marssijärjestys ei kai tässä salissa tässä vaiheessa kannata päättää esimerkiksi uutta vaalipäivää koska käsittely on kesken

arvoisa puhemies voisin kysyä herra pääministeriltä miksi luku kahdeksankymmentäseitsemän on mielenkiintoinen mutta kerron sen se on luku joka kertoo paljonko kokoomuksella ja keskustalla on yhteensä kansanedustajia se määrä on eduskunnan selkeä vähemmistö ja tämän vähemmistön voimin on neuvoteltu ja sovittu tämä sote uudistus haluan sanoa tämän sen takia että nyt on kysymys megaluokan uudistuksesta ja haluan vielä nyt tarkennuksen herra pääministeriltä kun eduskunnassa on poikkeuksellisen huono ilmapiiri niin että sanokaa nyt selkokielellä että eduskunta käyttää sen ajan näitten lakiesitysten käsittelyyn minkä laadukas

arvoisa rouva puhemies edustaja gustafssonilta jäi nyt yksi puolue yksi yksi eduskuntaryhmä mainitsematta sinisten arvaan sen kaikki kaikki olemme vahvasti tämän uudistuksen takana ja haluamme olla sitä viemässä läpi se on itsestään selvä asia että hallitus huolehtii siitä että demokraattiset oikeudet toteutuvat että vaalien järjestämiseen on riittävästi aikaa ja että oikeuskanslerin lausunto otetaan huomioon tämä on päivänselvä asia ja kysymyksen toiseen puoliskoon eduskunta määrittelee itse omat aikataulunsa ja käyttää siihen aikaa sen verran kuin tarvitaan ja ja tekee sen kuitenkin oman työjärjestyksensä mukaisesti viivyttelemättä

arvoisa puhemies oecd on arvioinut että että suomen terveydenhoitojärjestelmä on maailman kolmanneksi kustannustehokkain on siis selkeä riski että suuret muutokset vievät kustannustehokkuutta alaspäin eli nostavat kustannuksia kaikki ne esimerkit mitä hallituksen puolelta on tuotu siitä miten kustannustehokkuutta parannetaan eksote ja kainuu perustuvat perusterveydenhuollon ja ja erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen parempaan integroimiseen mutta hallituksen nykyinen esitys nimenomaan lisää raja aitoja vähentää integraatiota viimeksi lääkärilehdessä professori kekomäki totesi että hallituksen esitys panee terveyskeskukset päreiksi poistaa senkin vähäisen integraation mitä tällä hetkellä on ja luo suomalaisten välille uuden raja aidan niiden välille jotka tarvitsevat sosiaalipalveluja ja toisaalta niiden jotka eivät tarvitse ymmärrättekö että hallituksen esitys toimii aivan eri suuntaan kuin ne kauniit tavoitteet mistä

arvoisa puhemies viittasitte kysymyksellänne edustaja hassi oecdn vertailuihin on totta että suomi on tässäkin suhteessa verrattain hyvä maa toisaalta meillä on arvioita siitä että järjestelmämme on kansainvälisesti katsottuna poikkeuksellisen pirstaloitunut kysymys pirstaloitumisessa ei ole se kuinka monta palveluntuottajaa meillä tulevaisuudessa on vaan kysymys on se kuinka moni taho on vastuussa kansalaisten palveluiden tuotannosta eli niiden järjestämisestä ja mainitsemienne mallien vahvuus vaikkapa etelä karjalassa keski pohjanmaalla ja pohjois karjalassa perustuu nimenomaan juuri sisältömuutoksiin vaikkapa painopisteen vahvistamiseen kuntoutukseen tai mainitsemaanne integraatioon mutta ennen kaikkea vahvaan järjestäjään ja siihen lisättynä vahva monien tuottajien mahdollisuus tuoda palveluitaan järjestelmään mukaan vielä painottaa nykyisestään laadun parantamista

puhemies arvoisa pääministeri hallituksen lakiesitys maakuntien perustamisesta on juuri nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä ja valmistavassa keskustelussa ja tähän lakiin sisältyy hallituksen kirjoittama pykälä jossa sanotaan että vaalit pidetään suomessa kahdeskymmeneskahdeksas kymmenettä kyllä se nyt on niin että hallituksen tehtävänä on ilmoittaa miten tätä pykälää muutetaan aiotteko te kuunnella oikeuskanslerin suositusta ja lykätä vaalipäivämäärää niin että tämä oikeuskanslerin suositus kuudesta kuukaudesta täyttyy vai ette ette ole edelleenkään vastannut tähän kysymykseen oikeuskansleri on ylin laillisuuden valvoja suomessa kuunteletteko te hänen sanojaan vai ettekö kuuntele

tähän kysymykseen totean sen että näin on että siinä esityksessä joka tuli viime joulukuussa täydentävänä on että kahdeskymmeneskahdeksas kymmenettä mutta kuten me olemme nähneet se aikataulu mikä oli arvioitu ei näyttäisi olevan nyt täysin pitämässä mutta korostan sitä että totta kai oikeuskanslerin lausunto otetaan huomioon ja sitten toisekseen asia jonka täällä on monikin jo sanonut sisältö ensin ja sitten täällä eduskunnassa katsotaan yhdessä myös se mikä se vaalipäivä on jos vaaleja tämän sisältökäsittelyn jälkeen täytyy lykätä

arvoisa puhemies pohjoismaiseen kansanvaltaiseen oikeusvaltioon kuuluu vahvuutena hallituksesta ja tuomioistuinlaitoksesta riippumaton ylin laillisuusvalvonta jo vuodesta tuhatseitsemänsataaneljätoista lukien oikeuskansleri on ollut turvaamassa lain toteutumista tänään oikeuskansleri on hallitusvaltaan nähden riippumaton perustuslaillinen instituutio joka turvaa ja edistää demokraattisen oikeusvaltion sekä perus ja ihmisoikeuksien toteutumista esittelen nyt perustuslaissa säädetyn oikeuskanslerin kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista eduskunnalle oikeuskanslerin kertomuksesta ja tehtävästä avautuukin laaja näkökulma perus ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ja edistymiseen sekä oikeusvaltion toteutumiseen yksilön arjen oikeudellisista ongelmista aina lainsäädännön laadun ja hallitusten esitysten perustuslainmukaisuuden ja oikeuksien toteutumisen rakenteellisiin kysymyksiin ja esteisiin kertomuksen rakenne noudattaa perinteitä mutta kertomuksen sisällössä näkyy kehittyvä laillisuusvalvonta eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin välisen työnjaon ja yhteistyön kehittämiseen on on nyt tartuttu oikeusministeriö on eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin allekirjoittaneen kesken erittäin hyvässä yhteistyössä valmistellut työryhmää kehittämään oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin yhteistyötä ja työnjakoa nyt käsittelen tulevassa kertomuksessa omassa puheenvuorossani tämän työnjaon kehittämisen ja yhteistyön jatkokehittämisen lähtökohtia perustuslaki jo sanamuodollaan ilmentää suuntaviivat jatkotyölle tärkeää onkin tämän käytännön työnjaon ja yhteistyön kehittäminen kummankin ylimmän laillisuusvalvojan vahvuuksien näkökulmasta valtioneuvoston oikeuskanslerin vahvuuksiin kuuluu muun muassa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toimien laillisuusvalvonta ja tähän liittyen mahdollisuus ennakolliseen säädösvalvontaan ja riippumattomaan oikeudelliseen neuvontaan toinen selkeä vahvuusalue oikeuskanslerilla on oikeudenhoidon laajassa merkityksessä valvonta oikeuskanslerille kuuluu perustuslaissa tarkoitettujen tuomareiden virkarikossyytteitä koskevien asioiden lisäksi lakisääteisenä erityistehtävänä asianajajien yleisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta ja nimenomaan valvontajärjestelmän toimivuuden varmistaminen ja palveluiden käyttäjien oikeusturvan huomioiminen edelleen vahvuuksiin kuuluu mahdollisuus yhdistää tuomioistuinten ja hallinnon valvonta ja saatava kuva arjen ongelmista ja pulmista valtioneuvoston ja tasavallan presidentin tasolla tapahtuvaan laillisuusvalvontaan ja säädösten valmistelun kysymyksiin omassa puheenvuorossani omassa puheenvuorossani olenkin keskittynyt nimenomaan kysymyksiin jotka liittyvät luottamukseen ja lakiin ja hyvään lainvalmistelutapaan arvoisa puhemies luottamus lakiin ja hyvään lainvalmistelutapaan on yhteiskuntamme arvokkaimpia yhteisöllisen pääoman ulottuvuuksia ylimmän valtiollisen päätöksenteon on niin hallituksessa kuin eduskunnassa tarpeen olla sujuvaa mille perustuslainmukaisuus ja laillisuus antaa välttämättömän ja erittäin hyvän pohjan tätä sujuvuutta osaltaan hyvän lainvalmistelutavan noudattaminen ja siinä myöskin oikeuskanslerin aktiivinen ote ja rooli voivat olla hyödyksi ja ovat ovat ylläpitämässä sitä että yhteiskuntamme perusrakenteet toimivat samoin tämä luo pohjaa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle sen hoitaessa perustuslaissa säädettyä tehtäväänsä lausua eduskunnassa olevien lakiesitysten perustuslainmukaisuudesta uudistuksena olemme tämän vuoden alusta käyttöön hallituksen esitysten ennakkotarkastusmenettelyn hyvissä ajoin ennen hallituksen esitysten tuomista valtioneuvoston yleisistunnossa päätettäväksi tämä tässä vaiheessa voidaan kohdistaa lähinnä perus ja ihmisoikeuksien sekä hyvän hallinnon toteutumisen ja demokraattisen oikeusvaltion toimivuuden kannalta merkittävimpiin hallituksen esityksiin hieman suppeammin voimme käsitellä esityksiä jotka ovat poikkeuksellisen laajoja eli joissa on yli sata pykälää tai kaksisataaviisikymmentä sivua tämä menettely antaa mahdollisuuden myös esittää suosituksia hallituksen esityksen ja sen suhteen perustuslakiin ja kansainvälisiin perus ja

esityksen parantamiseksi joittenka toteuttaminen luonnollisesti on sitten eduskunnalle vastuunalaisen hallituksen asiana toivon että aikaa myöten tämä menettely näkyy oikeudellisesti parempina esityksinä täällä eduskunnassa ja laajaa yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvää vaikutusarviointia toteuttavan valmisteluprosessin parempana toteutumisena apulaisoikeuskansleri mikko puumalainen puolestaan tarkastelee puheenvuorossaan oikeuskanslerin tarkastustoimintaa yhtenä laillisuusvalvonnan keinona laillisuusvalvontahan voi olla virheitä korjaavaa ja hyvittävää yksittäisen asian perusteella yleistettäviä tulkintoja esittävää mutta myöskin ennalta ehkäisevää ohjaavaa ja puuttua rakenteisiin ja systeemisiin virhetilanteisiin ja tässä tarkastusmenettely on yksi asia arvoisa puhemies oikeuskanslerinviraston viime vuosi oli työteliäs kantelut ovat vain yksi osa meidän työtämme mutta niitä tuli vireille ennätysmäärä kaksituhattakolmesataaneljäkymmentäkuusi kappaletta onnistuimme ratkaisemaan kaksituhattakolmesataakahdeksankymmentäyksi kappaletta ja viime vuoden lopussa ei ollut vireillä yhtään kanteluasiaa joka olisi ollut yli vuoden vireillä keskimääräinen käsittelyaika oli meillä kahdeksan pilkku seitsemän viikkoa ja mediaani oli kolme pilkku kaksi viikkoa eli me pyrimme heti arvioimaan antaako tämä kantelu aihetta toimenpiteisiin ja käynnistämään mahdolliset selvitykset nopeasti ja mikäli se anna aihetta toimenpiteisiin pystytään myöskin ratkaisemaan asia nopeasti noin viisikymmentä prosenttia ei edellyttänyt varsinaisia oikeuskanslerin toimia niistä kyllä ilmenee se että oikeuskansleriin luotetaan mutta odotukset ovat välillä liian korkeita saattaa olla esimerkiksi pyrkimyksiä lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun tai sitten esimerkiksi eduskunnan lainsäädäntövallan käytössä tehtyjen ratkaisujen muuttamiseen kertomuksen teemoittaisista luvuista ilmenee miten olemme edistäneet perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen edellytyksiä ratkaisutoiminnassamme edelleen meidän toimenpiteitämme vaativia isoja asiaryhmiä ovat asioiden käsittelyn viivästyminen ja viivästykset ja menettelyvirheet asiakirjojen ja tietoaineistojen antamisessa julkisuuteen ja nyt tulee enemmän esille myöskin digitaalisten palveluiden saatavuuteen ja toimivuuteen liittyviä kysymyksiä työhallinnon osalta jotka ovat työn alla arvoisa puhemies oikeuskanslerin kertomus virkatoiminnasta ja lain noudattamista koskevista havainnoista kertoo siitä miten oikeuskansleri toimii aktiivisesti kansanvaltaisen oikeusvaltion turvaajana ja kertoo myöskin oikeusvaltion tilasta ja arjen ongelmista jätän kunnioittaen tämän kertomuksen eduskunnassa keskusteltavaksi ja olemaan tukena sille että rakennamme yhteiskuntaa joka perustuu luottamukselle ja luottamukselle lain toteutumiseen

arvoisa puhemies meillä olisi juuri nyt paljon aihetta keskustella lainsäädäntötyön laadusta sillä huolenaiheita on todella paljon keskustelua tulisi käydä muun muassa siitä minkälaiset mahdollisuudet kullakin kansanedustajalla on tehdä työtään huolellisesti ja hyvin mutta nyt siis käsitellään oikeuskanslerin kertomusta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista ja otan siitä esille vain yhden asian oikeuskansleri on ottanut kertomuksessa sivulla sataseitsemän kantaa kansanedustajien vastausaikoihin taustalla tähän on parin vuoden takaa oma henkilökohtainen havaintoni että pahimmillaan vastauksen saaminen ministeriltä kesti jopa viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuorokautta kun vastaustenantoaika virallisesti on kaksikymmentäyksi vuorokautta kyselin kollegoilta tästä asiasta ja moni kertoi odottaneensa vastauksia huomattavasti pidempään kuin tämän kolme viikkoa keskusteluissa kollegoiden kanssa tuli esille se että viivästymiset ovat tyypillisimpiä tietyissä ministeriöissä ei siis kaikissa tein asiasta yhdessä neljänkymmenenkahden muun edustajan kanssa toimenpidealoitteen jossa ehdotimme toimenpiteitä kirjallisten kysymysten aikataulujen varmistamiseksi ja vastausten laadun turvaamiseksi ja puhuin tästä asiasta myös silloiselle oikeuskanslerille

kuten tässä oikeuskanslerin kertomuksessakin todetaan eduskunnalla on oikeus saada tarvitsemiaan tietoja hallituksen ja sen alaisten viranomaisten toiminnasta kansanedustajille kirjalliset kysymykset ovat osa tätä tiedonsaantioikeutta sitä kautta toteutuu myös eduskunnalle kuuluva tehtävä valvoa valtioneuvoston toimien lainmukaisuutta kirjallinen kysymys on demokratian toteutumisen kannalta merkittävä instrumentti näin siis tässä oikeuskanslerin sanotaan käsittääkseni nyt ministeriöt ovat pysyneet melko hyvin kahdenkymmenenyhden vuorokauden aikarajassa mutta edelleen haluan kritisoida vastausten laatua tälläkin hetkellä pöydälläni on kirjallisen kysymyksen vastaus jonka kohdalla mietin lähettäisinkö sen uudelleen vastattavaksi sillä siinä ei ole vastattu kysymykseeni vaikka määrällisesti tekstiä on sangen runsaasti tämä ei siis ole ensimmäinen kerta sillä olen aiemminkin joutunut lähettämään kysymyksiä uudelleen vastattavaksi sen takia ettei tuotettu teksti vastaa kysymykseeni vastausten laadussa tuntuu olevan myös ministeriökohtaisia eroja joistakin ministeriöistä tulee aina hyvin asialliset ja hyvät vastaukset ja joissakin ministeriöissä tuntuu laatu olevan toisenlaista toivon siis asiaan edelleen kiinnitettävän huomiota eikö kannattaisi vastata kerralla kunnolla minä ainakin koen että minulla on oikeus saada vastaus siihen mitä minä kysyn kiitos

arvoisa rouva puhemies

ja sen toteutumisesta täällä nostaisin nyt esille sen kun täällä pohditaan aika paljon tätä lainvalmistelun tasoa ja toteutumista ja otetaan myös hyvin paljon kantaa tähän nyt käsillä olevaan isoon sote uudistukseen ja maakuntauudistukseen ja kerrotaan näistä lausunnoista joita oikeuskansleri on on antanut täällä todetaan muun muassa sivulla neljätoista oikeusvaltio ei ole nykyään vain muodollista lainmukaisuutta nykyisessä oikeusvaltiossa kaikella julkisella vallankäytöllä on kansanvaltainen perusta siinä perus ja ihmisoikeudet muodostavat lainsäädännön ja sen soveltamisen arvoperustan joka ohjaa lainsäätäjän ja muun julkisen vallan toimintaa puhutaan perus ja ihmisoikeusvelvoitteisesta oikeusvaltiosta sitten täällä luetellaan nämä kuusi periaatetta joilla eurooppa tasoisestikin nähdään miten hyvä oikeusvaltio kehittyy sitten totean täältä vielä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on määritelty laille ja lainalaisuudelle sekä oikeusvarmuudelle tärkeitä lisäkriteerejä jotka tuovat oikeusvaltioon lisää sisällöllistä ulottuvuutta lain tulee olla saatavilla ja saavutettavissa sekä selkeää ja ymmärrettävissä ja lakiin perustuvien oikeudellisten ratkaisujen tulee olla ennustettavissa ja ennakoitavia nämä ovat todella merkittäviä kriteerejä tällä hetkellä kolme vuotta nyt istunut tuolla lakivaliokunnassa ja täällä istunnoissakin kuunnellut laajasti muista valiokunnista erilaisia puheenvuoroja hieman olen huolissani siitä minkälaista lainvalmistelua tässä tämän eduskunnan aikana on tehty minkälaista lainvalmistelua hallitus tuo meille ja minkälaisilla tavoitteilla on on ollut aika paljon esityksiä joissa tavoitteena ovat olleet fiskaaliset tavoitteet sitten on on ollut sellaisia esityksiä joilla on vahva poliittinen tavoite ja on sellainen vaikutelma jäänyt että monessa kohdassa loppuun saakka ei ole näitä esityksiä mietitty mistä kertoo myös se että aika monta esitystä on vedetty takaisin pidän hyvänä sitä että oikeuskansleri yhä huolellisemmin puuttuu tähän ja ja sanoo ja valvoo sitä että lainvalmistelun taso säilyy sitten täällä kiinnitetään huomiota arviointineuvoston suosituksiin ja sanotaan näin että oikeuskanslerin valvonnassa seurataan miten arviointineuvoston suosituksia on huomioitu lainvalmistelussa me olemme saaneet nyt viimeisimpänä kuulla kannanoton siitä että esimerkiksi nyt meneillään oleva käsittelyssä sote uudistus ei täyttäisikään niitä taloudellisia odotuksia

on annettu ymmärtää että se tuottaisi mielenkiinnolla tulen seuraamaan ensi vuoden kertomusta jossa sitten arvioidaan miten tämä asia on mennyt ja sitten tulevina vuosina myös perustuslainmukaisuutta varmistavat useat menettelyt on täällä hyvin mielenkiintoinen osio ja täällä on tämä pohdinta kuka käyttää perustuslakia ja mihin tarkoitukseen ja pitäisikö olla oma perustuslakituomioistuin ja niin edelleen tämä keskustelu varmaan elää tässä jälleen kerran totean vain sen että että tämä on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kertomus ja mielenkiinnolla kuuntelen tässä muita puheenvuoroja

se on yksityiskohtainen ja kattava kertomus tässä salissa haluan lausua kiitokset siitä että kanteluiden ratkaisuajat ovat kolmena viimeisenä vuotena lyhentyneet niin kuin kansleri omassa puheenvuorossaan sanoikin ylipäänsä oikeusjärjestelmämme yksi suurimmista epäkohdista ovat pitkät käsittelyajat jotka voi usein katsoa perustellusti kohtuuttomiksi ja nyt raportin mukaan käsittelyajat ovat puolittuneet verrattuna vuoden kaksituhattaneljätoista ratkaisujen ratkaisujen käsittelyaikoihin ollen nyt mediaaniajaltaan kolme pilkku kaksi viikkoa se kuulostaa jo kohtuulliselta sitäkin voi pitää hyvänä asiana että vuoden seitsemäntoista lopussa yksikään asia ei ollut ollut vireillä yli tämä on hyvä suunta ja on omiaan parantamaan kansalaisten luottamusta oikeusjärjestelmään lisäksi kiitän edustaja mäkisalo ropposta tärkeästä puuttumisesta kirjallisten kysymysten ongelmiin erityisesti vastausten laatu joka otettiin esille puheenvuorossa on kiinnittänyt omankin huomioni esimerkiksi silloinkin kun itse olin jopa hallituspuolueessa aikanaan ministeriöiden vastausten laatu oli täysin luokaton siellä ei vastattu siihen mitä kysyttiin ja ne saattoivat kestää pidemmän aikaa kuin ohjeen mukaiset kolme viikkoa eli tähän on tärkeätä kiinnittää huomiota jatkossakin

arvoisa rouva puhemies nyt lähetekeskustelussa oleva oikeuskanslerin vuosikertomus vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista käsittelee laajasti eri perusoikeuksia ja eri viranomaisten toimintaa johdantopuheessa painotetaan muun muassa sitä kuinka oikeusvaltio ei ole nykyään vain muodollista lainmukaisuutta nykyisessä oikeusvaltiossa kaikella julkisella vallankäytöllä on kansanvaltainen perusta siinä korostuu lainvalmistelun laatu sekä perus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen arvoisa puhemies sotesta oikeuskanslerinviraston vuosikertomuksessa todetaan erinäisiä seikkoja ajankohtaisuutensa vuoksi on mielestäni paikallaan hieman tarkastella kertomuksen näitä osia tällä kertomuskaudella annettiin useita lausuntoja sotesta otan esille joitakin päähuomioita niissä esiin nostetuista ongelmista maaliskuussa kaksituhattaseitsemäntoista apulaisoikeuskansleri totesi lausunnossaan valinnanvapauslakiluonnoksesta näin esitys on keskeisiltä kohdin niin avoin että lausunnonantajien mahdollisuus muodostaa kantansa riittävien tietojen pohjalta oli kysymyksenalainen sen että ratkaisuehdotuksia tällaisiin keskeisiin kysymyksiin valmisteltiin vielä lausuntokierroksen aikana todettiin olevan ongelmallista valmistelun avoimuuden kannalta lakiluonnoksesta ei ilmeisesti ollut tarkoitus pyytää uudelleen lausuntoja ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle apulaisoikeuskansleri piti kyseenalaisena oliko lausunnonantajille annettu riittävästi tietoa kantansa muodostamista varten lausunnossa todettiin myös että lakiehdotusten perusteluissa todetaan että perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta olisi punnittava muun muassa sitä turvataanko järjestelmällä perusoikeudet yhdenvertaisesti koko suomessa ja millaiset ovat maakunnan mahdollisuudet turvata palvelut viimekätisen vastuun kantajana

nyt olikin hyvä kuulla että tällainen toimintatapa on entistä selvemmin otettu käytäntöön arvoisa rouva puhemies otin tässä joitakin esimerkkejä esille tästä oikeuskanslerinviraston vuosikertomuksesta suhteessa soteen sen vuoksi että että tänäänkin olemme salissa kyselytunnilla keskustelleet siitä kuinka tämän ylimmän laillisuusvalvojan valtaa käyttävän oikeuskanslerinviraston näkemykset ja lausunnot olisi huomioitava nyt käsittelyssä olevan lainsäädännön suhteen suhteessa maakuntauudistukseen ja sote uudistukseen pidän kyllä suotavana sitä että nämä huomioidaan ja oikeuskanslerinviraston laillisuusvalvontatyölle annetaan jatkossakin sen

puhemies kiitos oikeuskanslerille hyvästä kertomuksesta ja etenkin siitä että te olette mistä täytyy tietysti antaa tunnustus myös hallitukselle ottaneet esille tämän oikeuskanslerin ja ja oikeusasiamiehen työnjaon ja sen kehittämisen aihe josta on puhuttu pitkään ehkä jo vuosikymmeniä mutta asia on nyt taas pöydällä ja hyvä niin mutta kaiken kaikkiaan

paikalla tietysti on hyvä pysähtyä tässä perustuslakivaliokunnankin kaiken kiireen keskellä miettimään näitä kokonaisuuksia lainsäädäntötyötä ylipäätään sen laatua sen kehittämistä mutta etenkin sitä niin kuin kollegatkin totesivat että lainvalmistelulla on oltava se tila on oltava se aika ja se asiantuntemus mitä hyvä lainsäädäntötyö valmisteluineen on ja mitä se tarvitsee olisinkin nyt käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseni ja kysynyt teiltä miten te näette tämän tilanteen tänä päivänä tässä ja nyt niin lainsäädännön valmistelun kuin eduskuntatyönkin osalta onko se teidän mielestänne sellaista kuin sen pitäisi olla ja miten te näette tulevaisuuden ja ja etenkin kysyisin näettekö te että meillä suomessa tänä päivänä on selkeä tieto siitä mikä on valtioneuvoston rooli ja mikä on eduskunnan rooli koska tänäänkin kun kuunteli tässä kyselytuntia välillä

vellit menevän sekaisin ja tietysti haluaisin vielä lopuksi kysyä mitä painopisteitä te näette nyt tälle vuodelle ja tulevaisuudelle minkä tapaisia tyylisiä asioita te haluaisitte painottaa suhteellisen uutena oikeuskanslerina

arvoisa rouva puhemies kiitos oikeuskanslerille asian esittelystä toivoisin vähän jatkaakseni tuosta edustaja skinnarin kysymyksestä että vastaisitte siihen että miten tätä oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjakoa on tarkoitus jatkaa tästä vuosikertomuksesta minulle jäi vähän epäselväksi jatkuuko se vain käytänteiden parantamisena vai aiotaanko siinä tehdä jotain säädöspohjamuutoksia sitä oikeastaan olisin kysynyt sitten näihin muihin asioihin edustaja mäkelä perussuomalaisista otti mukaan keskusteluun tämän luottamuksen oikeusjärjestelmään ja se on äärimmäisen tärkeää että meidän täytyy voida luottaa meidän tuomioistuimiimme ja syyttäjiimme ja poliisiin ja laillisuusvalvontaan valitettavasti tietysti viime vuosina olemme nähneet ikäviä tapauksia jotka horjuttavat sitä meidän luottamustamme ja silloin meidän ei tarvitse ihmetellä sitä että kansalaisilla on epäluottamusta lain lain kanssa työskenteleviin ihmisiin kuten tuomarit syyttäjät ehkä poliisikin ja ja se on se on todella ikävää itse olen toiminut pitkään virkamiehenä ja yrittänyt tunnollisesti aina noudattaa lakia sen kyvyn ja osaamisen mukaan mikä minulla on ollut ja on äärettömän tärkeää kiinnittää näihin asioihin huomiota siitä oikeastaan pääsen aasinsiltaa rakkaaseen puheenaiheeseeni eli tuomioistuimiin joiden resursseista jaksan aina olla huolestunut

olisin toivonut että kertoisi

miten te näette laillisuusvalvojana oikeusistuinten tilanteen tästä on jo muutamia vuosia aikaa kun julkisuudessa oli oli puhetta että tuomioistuimissa oli tehty tutkimusta erityisesti tuomarien työuupumuksesta me puhumme usein siitä kuinka meidän pitää saada lisää oikeusturvan takeita ja kuulemisia ja prosesseja mitkä ovat tietysti tärkeitä kaikkien oikeusturvan kannalta ja ja kuuluvat siihen hyvään oikeudenkäyntiin mutta monesti unohtuvat sitten

ja erittäin korkean työmoraalin omaavat tuomarit siellä käräjäoikeuksissa onko teillä näkemystä siitä miten se heidän jaksamisensa koska kuitenkin kun katsoo esimerkiksi tätä teidän teidän kertomustanne sivulta eteenpäin siellä on huomautuksia ja on käsitelty käräjätuomareiden ja tuomareiden ja tuomioistuinvirkamiesten toimintaa ja täällä on esimerkkinä että hallinto oikeudessa asiakirja viipyi yli kaksi viikkoa varmaan aika harvinaista että että niin kiire on

miten näette tätä tilannetta tämähän jo kertoo että ehkäpä siellä on on kiire en tiedä sitten siitä käräjätuomarin työn vastuullisuudesta kertoo täällä ratkaisu siitä että kun on ollut virheitä virheitä rangaistusvaatimuksen ja tuomion välillä niin viimekätisen vastuun siitä oikeellisuudesta kantaa aina käräjätuomari syyttäjä on saanut siinä kevyemmän huomautuksen että syyte on ollut vääränlainen ja tuomioistuin kun ei ole ole huomannut sitä niin tuomari on saanut sitten vakavamman

huomautuksen tästä asiasta en tiedä nyt ihan tarkkaan minkä tyyppisiä ja painoisia huomautuksia nämä ovat kun en ole näitä koko ratkaisuja lukenut vaan tämän teidän kertomuksenne mutta tämä työn työn paineistus ja nämä kertovat siitä kuinka paljon me vaadimme tuomioistuimelta olen täälläkin monesti sanonut että kun me teemme koko ajan lisää lainsäädäntöä ja joka ikisessä hallituksen esityksessä lukee ei resurssivaikutuksia ja jos me annamme lisätehtäviä me olemme täällä keskustelleet paljon sotesta ja päivähoidosta ja lastensuojelusta ja monesta muusta jokainen tajuaa että tarvitaan resurssit mutta miten tuomioistuimen kohdalla se on aina niin että kun annetaan uusia tehtäviä sillä ei ole resurssivaikutuksia tästä olisin toivonut että hieman kertoisi minkälaisia havaintoja teillä

on elikä se on minun huolenaiheenani ja minusta aina tuntuu että aina unohdetaan se joka sitä työtä siellä toisessa päässä tekee tästä ei ole kauan aikaa kun minä täällä on ollut erilaisia toivomuksia päivästä sille ja päivästä tälle asialle itse olen tuomioistuimessa toiminut

auskultoidessani ja hovioikeudessa töissä ollessani ja sitten ollessani myös avustajana ja maistraatin edustajana siellä edunvalvonta asioissa ja nähnyt sitä monipuolisesti ja toivoisin että ihmiset kävisivät päivän tuomioistuimessa tutustumassa siihen päivään monet tekevät kaksitoista viiva viisitoista tuntista päivää ja käräjätuomareillahan ei ole työaikaa lainkaan

euroopan neuvoston venetsian suosituksesta että se ei koskisi tämäntyyppisiä tämäntyyppisiä asioita ja ja uudistuksia joka nyt on kyseessä pystyttekö te kertomaan teidän näkemyksenne että onko siinä joku rajaus minkätyyppisiä vaalijärjestelmiä se koskee koska professori lavapuro on julkisuudessa jo todennut näistä asioista että vaalit järjestetään nyt liian myöhään ja on on puhunut myös tästä venetsian suosituksesta tästä euroopan neuvoston suosituksesta niin vaikka ymmärrän että te olette jäävännyt itsenne tästä sote asiasta toivon että pystyisitte kertomaan mikä tämä suositus nyt oikein on

oikeuskanslerin vuosikertomus tarjoaa aina erittäin hyvän mahdollisuuden keskustella tärkeistä asioista niin lainsäädännön laadusta kuin myös sitten ihan jo perusoikeuksien toteutumisestakin kyllä meidän kansanedustajien täytyy näille isoille aiheille myös antaa painoarvoa ja niistä täytyy keskustelua käydä tästä lainsäädännön laadustahan on paljon keskusteltu viime vuosina sehän ei ole ainoastaan tämän hallituksen syntejä että lainvalmistelun laadussa on tapahtunut pieniä tipluja vaan niitä on ollut jo aikaisemminkin tämä on kyllä sellainen asia joka meidän ihan kaikkien lainsäätäjien tulisi huomioida ja tähän hakea muutosta jotta päästäisiin kestävämpään tilanteeseen nythän monessa asiassa on todella käynyt niin että oikeuskansleri on ollut paljon vartijana ja myös joutunut puuttumaan siihen lainsäädäntöön jota valtioneuvostossa ollaan oltu suunnittelemassa se toisaalta kyllä kertoo sen että oikeuskanslerin toiminta on ollut siltä osin hyvää ja tämä järjestelmä toimii mutta nyt kun tästä vuosikertomuksesta keskustellaan ja oikeuskansleri itse paikalla ja hyviin tapoihin on kuulunut se että oikeuskanslerilla on ollut tässä lopussa sitten mahdollisuus käyttää vielä puheenvuoro ja varmaan vastata näihin kysymyksiin joita täällä on tullut niin itse pyytäisin vielä että voisitte tässä eduskunnan edessä että saadaan se kirjoihin ja kansiin vahvistaa myös tämän oikeuskanslerinviraston lausunnon liittyen tähän vaaliaikaan kun tässä aikaisemminkin kyselytunnilla siitä käytiin keskustelua onko se nyt noin puoli vuotta vai kuusi kuukautta niin tämä olisi hyvä tiedän että tästä itse sisällöstä olette itsenne jäävännyt mutta varmaan voitte vahvistaa tämän oman virastonne kannan siitä mikäli jotain uutta lainsäädäntöä ollaan tekemässä ja uusia vaaleja järjestämässä

käydään jottei jää sitten yhtään kysymysmerkkiä sen suhteen mikä on oikeuskanslerinviraston ja samalla oikeuskanslerin kanta samalla voisi hieman jatkaa tuota edustaja meren kysymystä kun tähän venetsian komission raporttiin ja suosituksiin viitattiin ja kun ne todella koskevat sellaista tilannetta ettei aina fundamentaalisia asioita esimerkiksi vaalilainsäädännöstä olla muuttamassa mutta nythän elämme tilannetta jossa eduskunta tulee esimerkiksi päättämään minkälaisilla edellytyksillä me annamme ihmisille vaalikelpoisuuden vaalikelpoisuuden kuka saa olla tulevissa vaaleissa ehdolla se on aika fundamentti asia jos mietitään vaalijärjestelmää tältäkin osin voisi kuvitella että näillä kansainvälisillä suosituksilla olisi kyllä jonkunnäköinen painoarvo arvoisa puhemies ainut kysymys mihin toivon tässä vastaavan on todella se että vahvistatte tämän virastonne kannan liittyen tähän vaaliaikatauluun ja siihen että siinä pitää olla lainsäädännön valmistumisen jälkeen kuuden kuukauden väli

arvoisa puhemies yleinen lain kunnioitus on aika vaikea asia määritellä ja ilmeisesti kukaan ei pysty arvioimaan senhetkistä tilaa niin että enemmänkin se pitää kansanedustajien ja varmaan ministerien ja lainsäädännön tasosta vastaavien virkamiesten itse arvioida ja joku näkemys missä mennään arvoisa oikeuskansleri minä pyytäisin teitä hieman arvioimaan missä menee tämänhetkinen lain kunnioitus suomessa ja puutun pariin esimerkkiin joita voidaan sitten käyttää ikään kuin pohjana tässä arvioinnissa ainakin tähän saakka ja tällä hetkelläkin suomessa on totuttu luottamaan toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan instituutioihin jotka muodostavat sitten sen lain kunnioituksen pohjan ja perustan jolla koko yhteiskunta pyörii ja se oikeastaan on meidän kilpailukykymme lähtökohta että me luotamme toisiimme ja pystymme toimimaan luotettavassa ilmapiirissä kun tänä päivänä katsoo uutisointia esimerkiksi lex kittilästä kuntalain muutoksesta joka kaksituhattaseitsemäntoista säädettiin niin nyt näyttää kuitenkin siltä että jo korkealla virkamiestasolla arvioidaan joku tämän talon säätämä laki perustuslain vastaiseksi vaikka

ei ole ollut moitetta lain säätämisjärjestyksestä jotenkin tuntuu että pitäähän meidän ruveta nyt jo arvioimaan tätä asiaa mihin me joudumme jos meillä kansalaiset ja jopa yhteiskunnan demokraattiset instituutiot alkavat arvioida lakeja ovatko ne yleensä noudatettavissa vai ei toinen juttu jonka haluaisin nostaa esille on se meidän suomen ja norjan välinen valtiosopimus koskien tenon kalastusta siellähän oli viisi perustuslaillista oikeutta jotka sitten määrittelivät ikään kuin niitä raameja mihin tämän sopimuksen pitää mennä pitää ottaa huomioon ja ainakaan itse en huomannut että kovin vahvasti olisi näitä viittä oikeutta jotka perustuslaissa on määritetty pykälätasolla punnittu ja arvotettu keskenään se on johtanut myös siihen että kansalaiset taistelevat ikään kuin keskenään ja eri kansalaisryhmät taistelevat keskenään ja se ei ole hyvän lainsäädännön eikä hyvän valtiosopimuksen tunnusmerkki jotenkin kun nyt kolme vuotta menee nopeasti ja kaksituhattayhdeksäntoista tämä valtiosopimus tulee uudelleen tarkasteltavaksi pitäisikö oikeuskanslerin mielestä jo nyt ennalta ehkäisevästi koska aika menee nopeasti asettaa jonkunmoinen korkeasti oikeusoppineitten työryhmä joka alkaisi nimenomaan juridiselta pohjalta arvioimaan tulevaa sopimusta ja sen sisältöä ettemme joudu taas samanlaiseen erittäin kiireiseen tilanteeseen jossa kaikki nämä perusoikeuksien punnitukset facto tekemättä ja sitten ikään kuin teemme taas jonkunlaisen joka ei tyydytä kansanryhmiä ja tämä taistelu ihmisten välillä sitten jatkuu
myönnän vastauspuheenvuoron oikeuskansleri pöystille viisi minuuttia
arvoisa puhemies tässä tuli erittäin laajoja kysymyksiä hyvin tiiviitä vastauksia ensinnäkin tästä

itse olen avoin sille että asia katsotaan avoimesti ja sen näkökulmasta mikä olisi tehokkain tapa varmistaa laillisuutta ja ja myöskin

ja luottamusta lakiin oma henkilökohtainen ajatukseni on ollut se että varmasti tätä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin välistä työnjakolakia on myöskin syytä tarkastella mutta tässä on hyvä tietysti noudattaa hyvää lainvalmisteluprosessia ja arvioida se asia kunnolla eikä vain heittää tämmöisiä päivänperhosia oma näkökulmani osittain heijastuu tästä kertomuksesta näen kyllä että oikeuskanslerilla on aika vahva sarka

sitten tähän lainvalmistelun tilaan vastaisin kiteytetysti että lainvalmistelun tila tällä hetkellä on vaihteleva yksi keskeinen pulma siinä muttei ainoa pulma on aika eli isoissa asioissa ei välttämättä ole riittävästi aikaa siihen omasta näkökulmastani voisin todeta sitten sen ja tämä ei liity mihinkään yksittäiseen hallitukseen että kun uusi hallitus muodostetaan niin tulee sitten sellainen käsitys ja toive siitä että paljon saadaan aikaiseksi mutta se neljän vuoden vaalikausi on kovastikin lyhyt eli semmoista yhteistä näkemystä siitä mitä siinä ajassa voidaan tehdä ja mitkä ovat aidosti ylivaalikautisia asioita tarvitaan myöskin kyvykkyyttä sovittaa yhteen erilaisia oikeudellisia näkökohtia hyvissä ajoin mihin tässä viimeisessä puheenvuorossa ansiokkaasti viitattiin koska harvemmin on vaikeissa lainsäädäntöhankkeissa kysymys siitä että on vain yhdestä perusoikeudesta kiinni vaan kysymys on siitä että löytää niitten eri näkökohtien välillä tasapainon tämä tasapainopunninta on nähdäkseni yksi sellainen tällä hetkellä heikko kohta lainvalmistelussa osittain on kysymys myöskin osaamisasioista ehkä tulevana painotuksena oikeuskanslerin toiminnassa itse näkisin että oikeuskanslerin on syytä pystyä työskentelemään perus ja ihmisoikeuksien ja ylipäänsä tämän meidän toimivan yhteiskuntamme kannalta isojen teemojen parissa tällä hetkellä yksi tärkeä tematiikka on digitalisaatio ja digitaalisiin palveluihin liittyvä kysymys ja toinen on tietysti näitten suurten reformien onnistunut toteutus niin että sitten kun eduskunta on säätänyt lainsäädäntöä niin se pystytään myöskin toimeenpanemaan asianmukaisella tavalla tästä siirryn siihen näkökulmaan joka oikeastaan yhdistää kysymystä tähän tuomioistuinlaitosten tilaan että nähdäkseni nähdäkseni lainvalmistelun yksi pulma on myöskin se että siinä on taipumusta irrota näistä käytännön toimeenpanon ongelmista oma lyhyt kokemukseni oikeuskanslerin tehtävässä on että meidän täytyisi kyllä vähän vakavammin miettiä niitä ihmisiä jotka lainsäädäntöä joutuvat panemaan täytäntöön niin tuomioistuimissa kuin viranomaisissa tai sitten kansalaisina tai yrityksinä jotka sitä soveltavat eli tämä toimeenpanonäkökulman tuominen myöskin proaktiivisesti siihen valmisteluvaiheeseen

jolla on kuitenkin hyvä näkökulma siihen kokonaisuuteen tuomioistuinten tilasta on vähän varottava sitä että varsinkin tältä paikalta tästä asemasta lähdetään ottamaan tämmöisiä resurssikysymyskantoja koska asia on aika monimuotoinen mutta kyllähän meillä oikeuslaitos toimii lähtökohtaisesti nyt

ensimmäisenä asteena varmistamaan asianmukaisen käsittelyn ja tähän olisi syytä kyllä kiinnittää vakavaa huomiota se voi tarkoittaa budjettipäätöksiä mutta ei yksistään sitä vaan myöskin sitä että asioitten organisointi tuomioistuimen johtaminen siinä on paljon paljon tuomioistuinkohtaisia eroja antaa mahdollisuuden siihen hyvän työn tekemiseen viimeisenä asiana oli kysymys tästä tästä venetsian toimikunnasta ensinnäkin luottamuksen oikeuskanslerin instituutioon en ole itse käsitellyt tätä tätä sote asiaa ettei tule lausuttua kahdesti samassa asiassa taikka valtiopäiväasiassa joten varsinaisesta jääviydestähän ei ole kysymys asia on myöskin eduskunnan valiokuntakäsittelyssä eli ei ole ehkä syytä mennä kaikkiin yksityiskohtiin täällä mutta lyhyesti tähän ydinkysymykseen venetsian toimikunta on euroopan neuvoston asiantuntijaelin joka on antanut yleisen suosituksen siitä mikä on hyvä käytäntö hyvä tapa vaaliasioissa sehän ei oikeudellisesti sellaisenaan velvoita mutta siitä kumpuaa ajatus siitä että vaalien kannalta olennaiset asiat täytyy olla hyvissä ajoin tiedossa ennen vaaleja myöskin sitten tähän täsmäkysymykseen vahvistan sen ja ajattelen itse samalla tavoin kuin valiokunnalle on meidän virastosta ilman minun ohjaustani vastattu eli täytyy olla mahdollisuus asettaa ehdokkaat hankkia heille rahoitus ja käydä sitten asiallinen vaalikampanja kysymys on tämmöisen demokratian peruselementin toimivuudesta no silloin kun ei ole vaaliviranomaisorganisaatio ja vaalipiirijako auki kansainväliset suositukset jättävät enemmän harkintavaltaa mutta sen vaalin täytyy olla aito ja sellainen että siihen ehditään valmistautua yksi mittapuu on myöskin se että meillä vaalirahoituslainsäädäntö lähtee siitä että on kuusi kuukautta se täsmällinen vaalirahoitusaika jonka ilman erityisiä viranomaislupia voi voi vaaleihin vaaleihin valmistautua

yli kahden vaalikauden trendinomaisesti laskenut ja sen takia mielestäni meidän on syytä tehostaa tämmöistä pohdiskelua siitä miten me laajassa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa voisimme palauttaa tämän luottamuksen siihen että laki on punnittua ja siihen voidaan huomioista otin tässä muistiinpanoja esimerkiksi sitä että eduskunta saa oikeat ja riittävät tiedot eri muodoissa meidän täytyy seurata kiitoksia

arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat sananvapautta sananvapaus on yhteiskunnallisen vapauden ja tasa arvon perusta ilmaisuvapauden kaventamiseen on aina suhtauduttava erityisellä varovaisuudella ja ratkaisut on tehtävä vain sellaiseen viestintään jossa uhataan ihmisyksilön terveyttä tai vapautta panetellaan tavalla joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit

me haluamme siten että kaikki ryhmät ja uskonnot ovat lain edessä samanarvoisia yhteiskunnallisen koheesion säilyttämisen kannalta on vakava virhe nostaa vähemmistöt ja erityisesti islam lain silmissä suosituimmuusasemaan niin kutsutuissa sananvapausrikoksissa vihapuhe termin käyttö poliittisena lyömäaseena on kiihtynyt ennennäkemättömiin mittasuhteisiin suomessa erityisesti perussuomalaisten ylläpitämää kriittistä maahanmuutto ja eu poliittista keskustelua on pyritty maamme valtapuolueiden ja sen tukeman konsensusmedian toimesta suitsimaan heittämällä ilmaan jatkuvasti vihapuhesyytöksiä maahanmuutto ja eu vastaisuus mutta ei pelkästään se vaan myös tämä sukupuolineutraalisuus on nyt asia mikä ei tällä hetkellä sovi hegemonian maailmankuvaan ja aina kun joku asia ei sovi maailmankuvaan niin ensin tulee vihapuhesyytökset ja

erityisesti vallitsevaa järjestelmää kritisoivat konservatiiviset ja kansallismieliset toimijat ovat pystyneet some alustojen kautta viestimään suoraan kohderyhmilleen ilman valtamedioiden suodatusta mikä on ollut valtava voitto suomen demokratialle ja kansalaiskeskustelulle mutta mitäs nyt tapahtuu viime aikoina myös tätä somea rajoittaa esimerkiksi eräät eu maat kuten saksa ja ranska ovat kiristäneet otettaan sosiaalisista medioista säätämällä ankaria uhkasakkoja näiden palvelujen tarjoajille tarjoajille mikäli ne eivät poista tietynlaisia sisältöjä alustoiltaan määräajassa euroopan komissio on myös valmis esittämään unionitason unionitason lainsäädäntöä johon sisältyisi esimerkiksi vaatimus somessa esiintyvien uutisten luotettavuuden arvioinnista tarkoittaako tämä sitä että komissio kohta kertoo mitä komissiosta saa kirjoittaa tämä kiristyy koko ajan meillä ei ole vapautta jos meillä ei ole sananvapautta ja rikoslain yhdentoista luvun kymmenes pykälä onkin syytä rajata niin että rangaistavaksi jäävät rikollisella teolla uhkaaminen ja tällaiseen tekoon yllyttäminen ei mielipiderikollisuutta tule edistää

arvoisa puhemies sanotaan että ilman sananvapautta ei ole demokratiaa eikä ilman demokratiaa ole sananvapautta tämä on on hyvin sanottu näenkin että juuri tästä tässä käsittelyssä olevassa edustaja huhtasaaren lakialoitteessa on pohjimmiltaan kysymys edustaja huhtasaari ja perussuomalaiset yleisesti ovat vahvasti sananvapauden puolella sanan ajatuksen ja omantunnon vapaudet ovat jo itsessään arvokkaita mutta erityinen painoarvo niillä on tasapainoisen kansalaisyhteiskunnan kehityksen kannalta täytyy ymmärtää että sananvapauden perusteeton rajoittaminen johtaa helposti kansalaisten katkeroitumiseen ja turhautumiseen vaikuttaen siten myös kansalaisten luottamukseen kansanvaltaa kohtaan tiettyjen mielipiteiden rajoittaminen johtaa helposti myös kansalaisten vastakkainasettelun lisääntymiseen ja kansan kahtiajakautumiseen arvoisa puhemies kun tarkastellaan nykyistä rikoslain muotoilua kyseisen lainpykälän tekee ongelmalliseksi erityisesti kohta jossa todetaan että kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon mielipiteen tai muun viestin jossa uhataan panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää tämä kohta on erittäin ongelmallinen sillä se kattaa myös sananvapauden piiriin kuuluvia provosoivia mielipiteitä lain lavean tulkinnan vuoksi se käytännössä tekee rikollisiksi kaikki

kansanryhmiä koskevat kriittiseen sävyyn julkituodut näkemykset ja mielipiteet myös silloin kun ne perustuvat esimerkiksi tilastotietoon tai muuhun faktatietoon ongelmana nykyisen lainsäädännön kohdalla on se ettemme tarkkaan tiedä missä sananvapauden rajat todellisuudessa kulkevat eli mitä kriittistä suomessa voi lausua esimerkiksi maahanmuutosta tai maahanmuuttajista joutumatta siitä rikosoikeudelliseen vastuuseen kysymys siis kuuluu missä kulkee sallitun ja ei sallitun puheen raja luulen että kukaan tässä salissa ei pysty sitä rajaa osoittamaan sitä rajaa ei ole lainsäädännössä eikä missään muuallakaan meille osoitettu tilanne on periaatteessa sama jos liikennesäännöissä kiellettäisiin ylinopeuden ajaminen mutta liikennemerkit puuttuisivat teidenvarsilta eikä kukaan tietäisi missä kulkee sallitun nopeuden raja koska kukaan ei tiedä missä sallitun ja ei sallitun puheen raja kulkee vähentää se ihmisten uskallusta ja halua osallistua esimerkiksi kriittiseen maahanmuuttokeskusteluun tämä sananvapauden ja kansanvallan toteutumisen kannalta erittäin ikävä asia arvoisa puhemies yhteiskuntamme eliitillä on jo vuosikymmenien ajan ollut pyrkimys asettaa tiettyjä uskontoja ja niiden edustajia erityissuojelun ja suosinnan kohteeksi kuten olemme saaneet nähdä oikeuslaitoksemme pääsääntöisesti rankaisee kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vain sellaisia henkilöitä joiden kritiikki kohdistuu kyseisiä erityisasemaan nostettuja väestöryhmiä kuten esimerkiksi islaminuskoisia kohtaan kantasuomalaisten ja maamme enemmistöuskonnon edustajien jopa suoranainen herjaaminen sitä vastoin on yleisesti täysin hyväksyttyä eikä siitä ole ollut tapana rangaistuksia mikään asia maailmassa ei saa olla niin pyhä etteikö sitä saisi asettaa kriittisen julkisen tarkastelun kohteeksi emme saa uhrata sananvapautta poliittisen korrektiuden alttarilla sananvapauden oikeutetut rajoitukset eli suoja kunnianloukkauksilta sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvilta uhkauksilta ovat täysin perusteltuja mutta mitään muita rajoituksia ei lainsäädäntöön sananvapauden suhteen tarvita arvoisa puhemies laaja sananvapaus kuuluu länsimaiseen vapauteen ja demokratiaan sananvapauden vaaliminen on tärkeä yhteiskunnallinen arvo johon ei tule kajota enempää on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa arvoisa puhemies edellä mainitsemaani viitaten kannatan lämpimästi tätä edustaja huhtasaaren tekemää lakialoitetta

arvoisa puhemies tämä sananvapautta puoltava aloite on hyvin kannatettava niistä syistä jo aiemmissa puheenvuoroissa hyvin tulivatkin esille tämän lainmuutoksen tarve on ilmeinen koska nykyistä lainsäädäntöä käytännössä sovelletaan ihmisten vaientamiseen ja poliisin sekä viranomaisen tulkinnat laista ovat pahimmassa tapauksessa jopa poliittisia se että nämä tulkinnat ovat poliittisia saattoi valitettavasti olla jopa lain alkuperäisten säätäjien tarkoituksena nyt kun tutkitaan alkuperäistä lakiesitystä kun tämä laki säädettiin lakivaliokunnassa vuonna yhdeksänkymmentäkolme vuonna yhdeksänkymmentäkolme myöhemmin presidenttinäkin toimineen tarja halosen johdolla sivumennen sanottuna niin se oli aika suurelta osin samansisältöinen kuin tämä edustaja huhtasaaren tekemä lakialoite eli alkuperäisessä lakiesityksessä esitettiin tällaista järkevää sanamuotoa helposti ymmärrettävää että ei saa uhata rikoksella tai väkivallalla erilaisia kansanryhmiä mutta lakivaliokunta silloin muutti lain tähän muotoon joka se on nyt eli uhata panetella tai solvata uhkaamisen kriminalisoinnin me kaikki kaikki ymmärrämme mutta nämä panetteleminen ja solvaaminen ovat termit mitkä tässä asiassa aiheuttavat ongelman ja nämä kolme keskeisintä ongelmaa nykyisessä laissa oikeusturvan ja lainsäädännön tason kannalta ovat mielestäni seuraavat ensimmäinen ongelma on lainsäädännön mielivaltaisuus ja epäselvyys kansalaisen täytyy yhteiskunnassa toimiessaan pystyä tietämään noudattaako hän lakia vai rikkooko hän lakia nyt näin ei ole kansalainen ei tiedä erilaisia asioita eri kansanryhmistä sanoessaan noudattaako hän vai rikkooko hän tätä lakia vasta oikeuskäytäntö selvittää missä missä tässä asiassa mennään tämä on yleisesti ottaen piirre josta pitäisi pyrkiä eroon toinen ongelma on se että kriminalisoidaan loukkaaminen ei loukkaamista tai loukkaantumisen tunnetta pidä kriminalisoida ei voi olla niin että kun joku loukkaantuu niin sitten yhteiskunta tuomitsee siitä tämän väitetyn loukkaajan siinä pitää olla objektiiviset perusteet eli ei ei voi olla niin että sananvapaus pelkästään hyväksyttyjä ja sallittuja mielipiteitä emmehän me elä missään neuvostoliitossa kolmas ongelma tässä lainsäädännössä nykyisellään on se että myös totuuden puhuminen voi olla kriminalisoitua kunnianloukkauksen ollakseen rikos täytyy olla valheellinen väite täytyy esittää valheellinen väite jostain toisesta henkilöstä että voidaan tuomita kunnianloukkauksesta mutta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voidaan tuomita täysin totta puhuva henkilö miten voi olla niin että länsimaisessa oikeusvaltiossa voidaan tuomita toden puhuja noin teoriassa kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen tästä totuuden puhumisesta arvoisa puhemies kaikki nämä kolme oikeusvaltion epäkohtaa korjaantuisivat tällä lakialoitteella odotankin siis eduskunnan tämän hyväksyvän pikimmiten

arvoisa herra puhemies

rikollisiin tekoihin on aiheestakin tuomittavaa kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kuitenkin nykyisellään niin tulkinnanvarainen laki että mielipiteen esittäjä ei voi ennakkoon tietää rikkooko hän sitä vai ei miten voi olla että henkilö on tuomittu ennen kuin kukaan edes ilmoittautuu kiihottuneeksi lakia on tulkittu myös siten mielivaltaisesti että samasta teosta voidaan tuomita tai jättää tuomitsematta riippuen täysin henkilöstä joka mielipiteen esittää tällainen tulkinnanvaraisuus on omiaan tukahduttamaan herkistä aiheista käytävää keskustelua missä siis kulkee sananvapauden raja jos kritiikin esittäminen johtaa raastupaan niin pahimmassa pahimmassa tapauksessa emme enää uskalla olla eri mieltä harjoitetun politiikan tai uskonnollisten näkemysten kanssa ja kun avoin keskustelu tukahdutetaan itse ongelmat vain pahenevat lain esitöiden mukaan pykälällä suojellaan ainoastaan vähemmistöryhmiä tuomioistuinten tulkinnat tulkinnat tukevat tätä ajatusta laki ei siis ole yleinen niin kuin rikoslain kuuluisi olla esimerkiksi kaikki varkaat saavat jonkinlaisen seuraamuksen eikä siihen syyllistyminen edellytä mihinkään ryhmään kuulumista miksi siis tässäkään tapauksessa lain tulisi toimia vain yhteen suuntaan usein kritisoiduimmat poliittiset aatteet ja uskonnot ovat juuri niitä jotka itse levittävät ajatuksia muiden ihmisryhmien yli tai alivertaisuudesta arvoisa puhemies ykn ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen yhdeksästoista artikla yhdeksästoista artikla kuuluu näin jokaisella on oikeus mielipiteen ja sananvapauteen tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta

sananvapaus on yksi perusoikeuksista sellaisista pilareista joille koko meidän länsimainen länsimainen yhteiskunta on rakentunut epäoikeudenmukaisen yhteiskuntajärjestyksen ensimmäisenä tunnusmerkkinä on usein sananvapauden puuttuminen senkaltainen senkaltainen pohjoiskorealainen sananvapaus jossa mitä vain voi sanoa mistä vain mutta seuraukset tulee kärsiä on tuskin sananvapautta ollenkaan edellä mainituin perustein kannatan edustaja huhtasaaren tekemää

arvoisa puhemies perussuomalaiset puolustavat sananvapautta se on nähtävissä ja kuultavissa myös tällä hetkellä täällä istuntosalissa sananvapaus on tärkeä asia demokratian toteutumisen kannalta ajan henki on valitettavasti kuitenkin se ettei kaikista asioista saa keskustella avoimesti julkisuudessa vaikka ne olisivat tärkeitäkin yhteiskunnallisia teemoja keskustelun on aina oltava asialinjalla ei siitä ole kahta sanaa silti kaikista ongelmista on voitava puhua ei olla vain yhtä yleisesti hyväksyttyä totuutta jota vahvistaa vastakkaista näkökulmaa edustavien tahojen keskustelujen poissulkeminen ilman perusteluja jotka eivät onnu pykälä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on kyllä ihan perusteltu sillä sen tarkoitus on kitkeä asiatonta viestintää mikä on hyvä asia sananvapauden näkökulmasta pykälä on ongelmallinen koska se jättää liikaa harkinnanvaraa oikeuslaitoksen mielivaltaiselle tulkinnalle miten sitä milloinkin sovelletaan julkiseen keskusteluun osallistuvilla tahoilla tulisi aina olla mahdollisuus kohtuullisella vaivannäöllä selvittää mitä voi puhua ja mitä ei voi kiihottaminen kansanryhmää vastaan on pykälä jonka käytännön soveltaminen ei aukea tavalliselle ihmiselle kovinkaan helposti edustaja huhtasaaren lakialoite on kannatettava sananvapauden ja keskustelun pelisääntöjen kirkastamisen perusteella esimerkiksi maahanmuuton ongelmista on voitava puhua avoimemmin eikä sananvapautta rajoittamalla saa edesauttaa yhteiskunnallisten ongelmien lakaisemista maton alle ihmisillä tulee olla oikeus esittää mielipiteensä koska sananvapaus on keskeinen perusoikeus joka pitää turvata kiitos

arvoisa puhemies

länsimaissa viime vuosina on syntynyt tämä uusi keino rajoittaa opposition sananvapautta ja se on vihapuhe termi sillä pyritään estämään keskustelua vallanpitäjille epämieluisista aiheista

edustaja huhtasaaren tavoin pidän huolestuttavana myös koko eussa vallitsevaa suuntaa jossa komissio on esittänyt että eu rahoitus tulisi sitoa arvopohjaan tällöin puututaan kansallisvaltioiden demokraattisiin päätöksiin perussuomalaisten mielestä kansallisvaltioiden tulee olla itsenäisiä on hyvin valitettavaa että sipilän istuva hallitus on kannattanut lähtökohtaisesti tätä komission esitystä sipilän hallitus on ilmaissut brysseliin kannatuksensa tälle

täällä edustaja mäkelä aiemmin kertoi jo taustaa ja ajattelin syventää sitä nopeasti nimittäin kun tämä pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan laadittiin lakivaliokunta perusteli mietinnössään miksi miksi tämä tiukennus haluttiin tehdä tämä kohta on aika lyhyt niin päätin lukea sen täällä tämä on siis lakivaliokunnan mietintö numero vuodelta yhdeksänkymmentäneljä hallituksen esityksessä olevalla rangaistussäännöksellä on tiukemmat soveltamisedellytykset kuin voimassa olevassa laissa ehdotetun säännöksen mukaan tekoa voitaisiin pitää kiihottamisena kansanryhmää vastaan vain jos omiaan aiheuttamaan ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta vihamielisyyttä tai syrjintää ja mikäli tekijän tarkoituksena on on ollut tällaisen seurauksen aiheuttaminen vaatimuksella teon tosiasiallisesta vaarallisuudesta halutaan sulkea rangaistusvastuun ulkopuolelle teot jotka eivät vähäisen haitallisuutensa vuoksi edellytä rikosoikeudellista seuraamusta esimerkkeinä tällaisista teoista mainitaan harkitsemattomat ja leikilliset huomautukset tahallisuusvaatimuksen tiukennuksella puolestaan pyritään turvaamaan normaali tiedonvälitys kansainvälisessä ihmisoikeuskäytännössä on jouduttu arvioimaan ilmaisunvapauden ja kansanryhmän suojaamisen välistä rajaa ja ehdotuksessa esitetty mahdollisuus intressien välisestä ristiriidasta on todellinen mutta sitten valiokunta toteaakin näin valiokunnan käsityksen mukaan soveltamis edellytysten tiukennukset ovat kuitenkin liian pitkälle meneviä sillä nykyisen säännöksen soveltamisessa ei ole ilmennyt tällaisia muutoksia puoltavia epäkohtia säännöksessä mainitut teot ovat sellaisenaan ilman ehdotuksessa mainittuja seurauksia niin haitallisia että sanktiouhka on perusteltu viime kädessä tuomioistuinten on arvioitava onko esimerkiksi tiedonvälityksessä tai taiteellisessa esityksessä syyllistytty rangaistavaan tekoon ottaen huomioon erilaiset intressit ja niitä koskevat oikeusnormit valiokunta ehdottaa sanojen aiheuttaakseen ryhmään kohdistuvaa väkivaltaisuutta vihamielisyyttä tai syrjintää ja teko on omiaan aiheuttamaan sanotunlaisen seurauksen poistamista lisäksi valiokunta ehdottaa enimmäisrangaistuksen säilyttämistä nykyisellään vankeutta enintään kaksi vuotta mutta tässä nähdään millaisen virheen vuoden yhdeksänkymmentäneljä valtiopäivät ovat tehneet kun ovat aivan perustellusta hallituksen esityksestä poistaneet nämä tarkkarajaisemmat kriteerit täällä puhuttiin perustuslaista ja sananvapaudesta ja ne puheenvuorot olivat aivan oikeutettuja ja aivan perusteltuja tästä nykyisestä laista puuttuu lain tarkkarajaisuuden vaatimus se pykälä on siis aivan liian tulkinnanvarainen ja varsinkin rikoslaissa jopa korostetusti kansalaisten tulee tietää mikä on sallittua ja mikä ei näin ollen voin todeta että aika ylpeänäkin puolustan täällä tänään sananvapautta kanssanne ja kannatan tätä edustaja huhtasaaren lakiesitystä

arvoisa puhemies ikäväkseni huomaan kuinka vähän täällä on muita kuin perussuomalaisia kokoomuksen edustaja heinonen on on täällä ja se on mukavaa että täällä on muitakin viime vuosina me olemme hyvin paljon puhuneet sananvapauden rajoista siitä mikä on vihapuhetta ja siitä mikä on kivapuhetta ja nyt kun meillä olisi ollut mahdollisuus siitä keskustella näin yhdessä tässä eikä aina sitten kinastella tuolla lehtien sivuilla pelkästään niin harmillisesti nyt täällä kukaan ei ole paikalla ei ei edes paheksumassa meitä kuten yleensä sekin olisi ollut jo ihan hyvä tässä tuotiin esille hyviä mielipiteitä enkä lähde niitä kaikkia toistamaan edustaja huhtasaari hyvin rohkeasti on tuonut tämän tämän esityksen varmasti tästä tulee keskustelua ja lähdetään siitä liikkeelle haluavatko edustaja huhtasaari ja perussuomalaiset nyt poistaa sen ettei ihmisille saa sanoa aivan mitä tahansa ja siitähän ei ole kysymys edustaja heinonen jos tutustutte tähän lakiehdotukseen ilmeisesti ette ole tutustunut kun heti huudahditte sieltä niin tässähän jää rangaistavaksi edelleen se jos jotakin ryhmää uhataan rikollisella teolla tai yllytetään sellaiseen lisäksihän rikoslakiin jää edelleen voimaan yksittäisten ihmisten kunnianloukkaus laiton uhkaus ja tämäntyyppiset asiat tästä poistetaan juuri tämä ongelmatiikka siitä että ihmiset eivät voi tietää enää mikä saattaa hänet rikosoikeudelliseen vastuuseen ja mikä ei perustuslaissakin on yksi meidän perustuslain kulmakivistä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate rikokseen rikokseen saa syylliseksi tuomita vain semmoisesta semmoisesta teosta joka on laissa säädetty rangaistavaksi ja ja tässä edustaja tavio puhui tarkkarajaisuudesta täytyy olla myös ennakoitava itse istun perustuslakivaliokunnassa ja me hieromme siellä hyvinkin usein aivan yhtäkin sanaa ja en minä ainakaan itsekin juristina ja tuomioistuimessakin istuneena tästä nyt ihan selkeätä kuvaa saa niin kuin olemme oikeuskäytännöissä voineet havaita että mikä on se rikosoikeudellisen vastuun raja milloinkin ja mikä ei edustaja immonen perussuomalaisista otti minusta hyvin tämän esille että pitää aina jotenkin konkreettisesti pystyä havaitsemaan ei ole nopeusrajoituksia tiellä ja pitää arvailla mikähän se nopeusrajoitus voisi olla ja pitää katsella vähän maisemia että kuinkas paljon täällä on ihmisiä ja taloja niin lopputuloshan on se että jos ei sitä tiedä niin tekee niin että että lopettaa koko autolla ajamisen kun ei voi olla ihan varma niin parempi kun minä kävelen jatkossa tässä on tarkoitus juuri se että rangaistavaksi jää nimenomaan esimerkiksi väkivaltaan väkivaltaan yllyttäminen mutta jos katsoo esimerkiksi rikoslakia otsikkotasolla jos jos katsotte missä mikäkin on niin

tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan on luvussa sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan jos minulle puhutaan sotarikoksista minä ymmärrän sen niin että on tehty jotain kymmeniätuhansia ihmisiä on ehkä tapettu joukkoteloitettu ja sama on tässä rikoksissa ihmisyyttä vastaan nämähän ovat aivan järkyttäviä mitä on vuosien varrella nähty kansainvälisesti ja tämä on tämmöisen pykälän alla ja sitten kun joku hyvinkin mielivaltaisesti tuolla on tuomittu niin hän on lähes sotarikollinen voidaan miettiä sitten onko tämä ollenkaan oikeasuhtaista sitten taas toisaalta jos minä loukkaan yksittäistä henkilöä jonka nimen minä mainitsen valheellisella tiedolla niin se on sitten luvussa yksityisyyden rauhan ja kunnian loukkaamisesta ja minä kuitenkin nimeltä mainitsen jonkun ihmisen joka voi joutua vaikka koko koko suomen valtakunnan haukuttavaksi julkisessa mediassa jos sattuu semmoisessa asemassa tämä ole ollenkaan oikeasuhtaista ja nimenomaan minusta on äärimmäisen tärkeätä että jokaisen täytyy voida tietää onko hänen tekonsa sallittu vai kielletty eikä niin että hän joutuu sen koneiston kohteeksi jossa se asia lähestulkoon arvotaan mielivaltaisesti elikkä kannatan edustaja huhtasaaren tekemää lakialoitetta

arvoisa puhemies

sitä rajoittavaa sääntelyä kuten edustaja immonen täällä edellä puheenvuorossaan totesi kuuluvat toimiva demokratia ja sananvapaus vahvasti yhteen tähän näkemykseen meidän perussuomalaisten on helppo yhtyä pian nähdään miten esimerkiksi kokoomuksen edustaja heinonen tähän asiaan suhtautuu hänellä on puheenvuorovaraus seuraavana arvoisa puhemies rikoslain tämänhetkinen määritelmä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on aiheuttanut toisinaan tuomioistuimissa tulkintoja joissa vähäinenkin arvostelu erilaisia ihmisryhmiä kohtaan on voitu katsoa rikoslain tarkoittamaksi kansanryhmää vastaan kiihottamiseksi kiihottamiseksi vaikka kritisoijan alkuperäinen tarkoitus on mitä ilmeisimmin ollut vain nostaa havaitsemiansa yhteiskunnallisia epäkohtia julkiseen keskusteluun näin on käynyt muun muassa tilanteissa joissa on otettu kantaa esimerkiksi terroritekoihin tai seksuaali ja väkivaltarikollisuuteen ja vaadittu tekojen juurisyihin puuttumista niiden ennaltaehkäisyä ongelmia on aiheuttanut varsinkin se etteivät kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomion saaneet läheskään kaikissa tapauksissa ole millään voineet ennakoida lain tämänhetkisestä sisällöstä tai sen perusteluista syyllistyvänsä rikokseen arvoisa puhemies kyseessä on varsinkin periaatteellisesta mutta myös käytännön näkökulmasta hyvin suuri ongelma länsimaisessa oikeusvaltioperiaatteessa ja siksi rikoslaki kaipaa ehdottomasti tämän kohdan osalta selkeyttämistä ja täsmentämistä muussa tapauksessa lainsäädännön erittäin tulkinnanvarainen nykytila voi johtaa tarpeettomaan itsesensuuriin mikä on omiaan hidastamaan tai estämään yhteiskunnallisten epäkohtien korjaamista voimme joutua jopa palaamaan ajassa taaksepäin aina vuoteen tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä edustaja huhtasaaren lakialoitteessa tehty ehdotus uudeksi pykälämuotoiluksi on siksikin perusteltu että jopa tilastollisten tosiasioiden esittäminen voidaan pahimmassa tapauksessa katsoa rikoslain alaiseksi rangaistavaksi teoksi ellei rikoslakia tältä osin pikaisesti täsmennetä rikoslakia onkin syytä muuttaa siten että tekijän tarkoituksen rikollisella teolla uhkaamisesta tai siihen yllyttämisestä on käytävä selvästi ilmi hänen käyttämästään ilmaisusta ennen kuin hänet voidaan tuomita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tämä on myös edustaja huhtasaaren hyvin kannatettavan lakialoitteen olennainen sisältö kannatan siis tätä edustaja huhtasaaren

arvoisa puhemies minä haluan kiittää näistä loistavista puheenvuoroista mitä perussuomalaiset täällä ovat käyttäneet siis sananvapauden rajoittaminen ja totalitarismi kulkevat aina käsi kädessä suomen ja muun länsi euroopan yhteiskuntapoliittiset ongelmat ja muut ongelmat eivät johdu liian vapaasta puheesta vaan harjoitetusta politiikasta ja niistä virheistä joista kansalaiset tulevat oikeutetusti jopa vihaisiksi tämä oikea syy tähän sananvapauden rajoittamiseen ei ole se että että halutaan estää vihapuhetta tai venäjän informaatiovaikuttamista tai jotain muuta vaan oikea syy on se että ei ole argumentteja kun perussuomalaisten esittämiin näkemyksiin epäkohtiin ei löydy päteviä argumentteja niin sitten otetaan tämmöinen vaihtoehtoinen keino että ruvetaan rajoittamaan sitä puhetta niin että meidän pitää saada vapautua teidän puheistanne me emme halua kuulla sitä koska vallanpitäjät eivät koskaan ole pitäneet sananvapaudesta koska silloin he joutuvat vastuuseen he joutuvat vastaamaan ja kansa huomaa että heidän argumenttinsa eivät kestä päivänvaloa verrattuna esimerkiksi perussuomalaisten argumentteihin ja muihin kansallismielisten argumentteihin euroopassa siis yhdysvalloissahan ei ole tällaista vihapuhelainsäädäntöä mitä eurooppa on itsesensuurin vuoksi kehittänyt yhdysvalloissa on edelleen sananvapaus toisella tasolla kuin meillä euroopassa euroopassa ei tämä edes riitä vaan aikaisemmassa puheessani toin esille sitä ollaan koko ajan rajoittamassa lisää oikeusvaltioperiaate sijaitsee ilmeisesti brysselissä tai strasbourgissa tai jossakin josta sitten sanellaan

millaisia lakeja jäsenvaltioiden tulee säätää esimerkiksi jos emme ole tarpeeksi kiristäneet vihapuhelainsäädäntöä he voivat pidättää meidän omat rahamme tähän he pyrkivät kenellä on rahat sillä on valta ja lainsäädännöllä suitsitaan ihmisen oikeutta ilmaista mielipidettään käykö edustaja heinoselle että meillä olisi samanlainen lainsäädäntö sananvapauden suhteen kuin yhdysvalloissa huomaan että edustaja heinosen puheenvuoro on seuraavana joten kysyn sopiiko teille että meillä olisi samanlainen sananvapauslainsäädäntö kuin yhdysvalloissa ja kysyn ettekö te ole huolissanne ollenkaan siitä että esimerkiksi uskonnot suomessa eivät ole yhdenvertaisella tasolla minkä takia jeesusta saa pilkata mutta muhammedia ei minkä takia islam nauttii erityistä lainsuojaa mutta kristinusko ei kaikki oikeusvaltio oikeasti lähtee yhdenvertaisuudesta näihin kysymyksiin ihan mielelläni haluaisin kuulla vastauksen

arvoisa herra puhemies itse kannatan sananvapautta ja ja mielipiteitä ei pidä suitsia mielestäni suomessa toimitaan juuri tällä tavalla meillä on laaja sananvapaus ja mielipiteenvapaus eikä suomessa oppositiota tai kansaa yritetä hiljentää eikä vaientaa minkään lainsäädännön kautta näin suomessa ei toimita jota perussuomalaiset esittävät panettelu ja solvaaminen sallittaisiin itse en kannata sitä sillä tässä nykyisessä lainsäädännössä todetaan mielestäni ihan hyvin että asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon mielipiteen tai muun viestin jossa uhataan panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun

nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö myöskään ota kantaa siihen mistä uskonnosta on kyse vaan uskonto ja vakaumus kaikki ovat tässä samalla viivalla mielestäni meillä on hyvä ja toimiva lainsäädäntö ja jokaisella oikeus ilmaista mielipiteensä meillä on toimiva sananvapaus mutta hyvät tavat kuuluvat myös sivistykseen niin sydämen sivistykseen kuin muuhunkin ja siihen ei kuulu uhkaaminen mutta ei myöskään panettelu taikka solvaaminen joita perussuomalaiset esittävät laista
edustaja heinoselle sanoisin tiedoksi että se mikä on hyvä tapa on aivan eri asia kuin se mikä on rikoslain nojalla rangaistavaa mitä kohtaan käytetään yhteiskunnan väkivaltamonopolia ja mitä kohtaan sitä yhteiskunnan väkivaltamonopolia ei käytetä se on aivan eri asia kuin hyvä tapa edustaja heinosen olisi kannattanut olla täällä kuuntelemassa tämä koko keskustelu eikä tulla tänne kesken kaiken esittämään keskeneräisiä mielipiteitään täällä käytiin juuri läpi ne epäkohdat jotka liittyvät tähän panettelun ja solvaamisen käsitteeseen sekä myös siihen minkä takia takia tällä hetkellä suomen lainsäädäntö ei soveltamisen tasolla käytännössä kohtele samanarvoisesti kaikkia ryhmiä ja uskontokuntia vielä muutama huomio muuhun keskusteluun edustaja tavion tarkennus lainsäädäntöprosessista vuodelta yhdeksänkymmentäneljä oli mielenkiintoinen sen perusteella on valitettavan selvää että epäilykseni lainsäädännön tahallisesta heikkoudesta oli perusteltu valiokunta todella tarkoitti säätää tämän nykyisen muotopuolen lain tässä tullaan siihen mistä puhuin eilen kun keskusteltiin seksuaalirikosten liian alhaisista tuomioista silloin esitin epäilyksen siitä että yhteiskuntaamme on viime vuosikymmenet jäytänyt punavihreä mädätys jolla oikeuslaitos on vieraannutettu kansan oikeustajusta juuri tässä on konkreettinen esimerkki siitä punavihreästä mädätyksestä jolla tämä asia on saatu aikaan edustaja meri toi ansiokkaasti esiin epäsuhdan näiden rikosten luvuissa ja otsikoissa niiden nimikkeiden tosiasiallisen sisällön kanssa on lainsäädännön irvikuva että rumat puheet facebookissa ovat sotarikoksia tai rikoksia ihmisyyttä vastaan me kaikki ymmärrämme että tässä ei ole mitään järkeä tehdään siis tämä muutos

arvoisa puhemies perussuomalaiset niin kuin puheessani otin esille suhtautuvat ilmaisunvapauden kaventamiseen aina erityisellä varovaisuudella koska ilman sananvapautta meillä ei oikeasti ole demokratiaa mutta sellainen viestintä jolla uhataan ihmisyksilön terveyttä tai vapautta tai panetellaan tavalla joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit edustaja heinonen panetellaan tai solvataan tavalla joka täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit me haluamme pitää tämän pykälän laissa me haluamme poistaa vain tämän mielivaltaisen pykälän joka ei todellakaan jos katsomme tuomioita mitä on annettu täytä yhdenvertaisuusperiaatetta tiedät kyllä kuinka paljon esimerkiksi minua on pilkattu omasta vakaumuksestani ja ja niin pitääkin saada arvostella ihmisten ideologiaa vakaumusta mutta pitäisi sitten saada arvostella myös islaminuskoisen eikä vain huhtasaaren joka on kristitty ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan keskeinen perusta ilman sananvapautta me emme kehity ilman sananvapautta meillä ei ole muitakaan vapauksia ja niitä voidaan pala palalta meiltä viedä pois sen takia sen puolustaminen on vapaassa yhteiskunnassa kaikkein tärkein asia ihmisoikeussopimuksen kymmenennen artiklan mukaan sanotaan että sananvapaus ei koske pelkästään semmoisia tietoja ja ajatuksia joihin edustaja heinonen suhtaudutaan myötämielisesti tai joita pidetään vaarattomina tai yhdentekevinä vaan myös sellaisia jotka loukkaavat järkyttävät ja häiritsevät sananvapaus ei tarkoita kivapuhetta sananvapaus tarkoittaa ilmaisun ja mielipiteen vapautta me haluamme järkeistää tämän pykälän ja kuten sanoin yhdysvalloissa ei ole tällaista pykälää siellä sananvapaus on oikeasti ei ole tällaista pykälää mitä meillä euroopassa on vihapuhelainsäädäntöä siellä on laiton uhkaus siellä on kunnianloukkaus siellä on väkivaltaan yllyttäminen mutta tämmöistä niin

ikävää mielipidettä asioista joista konsensuspuolueet eivät halua

kiitoksia hyvästä keskustelusta kaikille haluaisin esittää edustaja heinoselle muutaman kysymyksen mikä on siis mielestänne panettelevaa ja solvaavaa puhetta missä menee raja solvaavan ja ei solvaavan panettelevan ja ei panettelevan puheen välillä minä en pysty tätä rajaa ainakaan itse määrittelemään täytyy muistaa myös se että jos joku tällaisista puheista loukkaantuu se on aina subjektiivinen kokemus joku voi loukkaantua joku taas ei loukkaannu toinen kysymys on sitten se missä mielestänne menee sallitun ja ei sallitun puheen raja minä luulen että kukaan tässä salissa ei pysty sitä rajaa osoittamaan miten tavan kansalainen pystyy tietämään mitä saa sanoa mitä ei saa sanoa ei meillä voi olla tällaista lainsäädäntöä joka jättää asian näin tulkinnanvaraiseksi kiitos
arvoisa puhemies on tosi hienoa että edustaja heinonen on täällä puolustamassa nykykokoomuksen linjaa korostan kuitenkin että tämähän ei ole ollut kokoomuksen linja silloin kun tämä laki säädettiin tai ei ainakaan mitenkään kovin selkeästi vuonna yhdeksänkymmentäneljä kun tämä nykyinen laki säädettiin kokoomuksella oli toiseksi suurimman hallituspuolueen asema sillä oli kuusi ministerinsalkkuakin silloin

punaopposition voimille ja muutti tätä pykälämuotoilua mutta ainakin vuonna kaksituhattakolmetoista oli kokoomuksessakin vielä jonkun verran järkeä ja päättelykykyä sillä silloin kun kansanedustaja susanna koski oli kokoomusnuorten puheenjohtaja he esittivät tämän pykälän poistoa eli sinänsä

varmasti on vielä kokoomuskonservatiivejakin jotka tätä asiaa pohtivat ja sen takia tätä keskustelua kyllä tarvitaan ja vaikka nyt täällä on paikalla vain edustaja heinonen puoltamassa tätä nykykokoomuksen linjaa toivoisin kyllä että tämä keskustelu jatkuisi

puhemies nyt on tärkeää että tämä tulee kansalaisille kerralla selväksi että se se on perussuomalaiset vastaan muut se on monessa asiassa näin perussuomalaiset ainoana puolustaa suomen itsemääräämisoikeutta suoraa demokratiaa kansan kuuntelua sananvapautta vapautta itsenäisten valtioiden eurooppaa muut puolueet ovat jo alistuneet eun federalismille ja ovat sitten sitä mieltä mitä eu päättää he kysyvät eulta mitä mieltä meidän pitää olla he ovat innoissaan antamassa lisää rahaa eulle ja sanovat vain että eurokin on fantastista on erittäin surullista että kokoomuspuolue koti uskonto ja ja isänmaa mitä minäkin nuorempana arvostin on tässä jamassa tai ylipäätään kaikki muut eduskuntapuolueet täällä ovat tässä jamassa minun isovanhempani eivät puolustaneet suomen itsenäisyyttä ja vapautta sen takia että tulevat sukupolvet tämän vapauden päätösvallan ja kaiken pois mutta perussuomalaiset eivät luovuta perussuomalaiset aikovat jatkossakin puolustaa isänmaataan vapautta ja sananvapautta meidän politiikan suunnittelijamme riikka purra kirjoitti twitterissä kun kokoomus ja demarit ovat ilmoittaneet että he eivät ota perussuomalaisia mukaan kiihdyttämään maahanmuuttoa vaihtamaan väestöä ja kumartamaan brysseliä ja se aika selkeästi kertoi mitä kokoomus ja demarit ajavat meillä on tosiaan kaksipuoluejärjestelmä suomessa perussuomalaiset vastaan muut mutta minä uskon että järki voittaa lopussa sen on pakko voittaa perussuomalaiset tuovat isänmaallisen tuulen myös suomeen onneksi se on euroopassa jo lähtenyt sitä ennen tapahtuu vielä paljon kurjuutta koska muutos ei tapahdu yhtäkkiä mutta me tuomme tämän uuden normaalin mikä tarkoittaa sananvapautta

arvoisa herra puhemies jäin miettimään mitenköhän olen onnistunut kirjoittamaan elämäni aikana satoja mielipidekirjoituksia olen onnistunut kirjoittamaan tuhansia twitter viestejä onnistunut kirjoittamaan tuhansia sosiaalisen median päivityksiä osallistumaan tuhansia kertoja mielipidekeskusteluihin olen asioista eri mieltä olen joskus toisten kanssa samaa mieltä ja niin pois päin ole törmännyt kertaakaan siihen ongelmaan että en olisi pystynyt mielipidettäni tässä maassa kertomaan ja olen muuten pitänyt myös tuhansia puheita mielipidepuheita joissa olen saanut vapaassa suomessa kertoa vapaasti oman mielipiteeni asioista ei minua ole kertaakaan vielä tultu syyttämään rikoslain yhdentoista luvun kymmenennen pykälän mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kun minun ei ole tarvinnut uhata ketään minun ei ole tarvinnut panetella ketään minun ei ole tarvinnut solvata ketään ei minkään syyn takia mutta ei myöskään rodun ihonvärin syntyperän kansallisen tai etnisen alkuperän ei uskonnon tai vakaumuksen ei seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella olen pystynyt myös näistä asioista asiallisesti niin kuin suomalainen sananvapaus meille jokaiselle mahdollisuuden antaa meillä on hieno toimiva sananvapaus jota

tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälä on tarkoituksella niin tulkinnanvarainen että sitten kun syyllinen on löydetty syykin saadaan aikaiseksi facebookissa jatkuvasti bannataan ja kuten jo otin esille jotkut eu maat kuten saksa ja ranska ovat kiristäneet näitä sosiaalisia medioita säätämällä lakeja että niille tulee ankaria uhkasakkoja mikäli siellä ollaan väärää mieltä jos edustaja heinonen on aina oikeaa mieltä niin eihän sananvapauden rajoittaminen vielä sinua koske esimerkiksi meidän perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja samuli voutila kirjoitti facebookiin että mies ei oli se nyt totta tai ei niin ei siitä pidä tulla bannia ei siitä pidä kenenkään mielipidettä rajoittaa koska ennen muinoin sananvapaus tarkoitti myös sitä että sinä sait olla väärässä ja meidän pitää jatkossakin saada olla väärässä kuten sanoin saksassa edustaja heinonen on jo laadittu sellainen laki joka määrää uhkasakot sosiaalisen median alustoille jos ne eivät poista sieltä vääriä mielipiteitä tämä on jo johtanut esimerkiksi siihen että parodiatilejä on poistettu ja niin kuin sanoin on ihan hienoa että edustaja heinonen ei halua loukata tai järkyttää mutta ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sananvapaus tarkoittaa myös sellaisia asioita jotka loukkaavat järkyttävät ja häiritsevät

arvoisa puhemies olen siinä mielessä edustaja heinosen hyvinkin samaa mieltä että itsekin olen pystynyt kirjoittamaan mielipidekirjoituksia kirjoittamaan somessa eikä minulle ole siitä koitunut tällaista seuraamusta mutta edustaja heinonen kun tekin olette aktiivisesti tuolla kentällä ja twitterissä ja somessa ja seuraatte sitä ajankuvaa ja maailmaa siellä niin tämä vihapuhe termi on tullut teille varmaan hyvin tutuksi se vihapuhe termi kuitenkin liittyy ja juontuu hyvin läheisesti tällaiseen kriminalisointiin kuin kiihottaminen kansanryhmää vastaan koska sitä vihapuhetta ei ole kriminalisoitu oletettavasti tekään ette ole siitä mitään aloitetta täällä tekemässä ja teidän sipilän hallitus ei ole tehnyt siitä mitään rikoslakikriminalisointia tällaiset tilanteet ovat johtaneet siihen että hyvin pitkälti ollaan tämän kyseisen kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälän varassa ja kuitenkin tuota on alettu harjoittaa koko ajan vain tiukemmin mikä on näkynyt nimenomaan siinä että facebookissa ihmisiä bannataan koska he kirjoittavat väärällä tavalla eikä heidän mielipiteensä siellä välttämättä ole mitenkään väärä se voi olla hyvin karu karski tai töykeä loukkaava mutta sananvapauteen kuuluu se että kun debatoidaan kun omia mielipiteitä niin siihen kuuluu se mahdollisuus että siinä voi loukkaantua toden teolla täällä eduskunnassakin keskusteluissa aina välillä joku loukkaantuu ja ei sille mitään voi ja se on ihan normaalia normaalia se ongelma tässä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan on juuri se kun se ei ole tarkkarajainen silloin jos joku rikoslaki joka liittyy on sananvapauden rajoitus ei ei ole tarkkarajainen niin vaikka te edustaja heinonen olette tähän asti voinut käydä tuota keskustelua ilman että olette tullut siitä tuomiolle niin tällaisen lain olemassaolo valitettavasti mahdollistaa sen että seuraavaksi voi käydä niin että te olettekin se joka joutuu tuomiolle että te olette seuraava totta kai te olette seuraava jos sellainen laki säädetään että se on tulkinnanvarainen ja se on aivan ajan hengestä kiinni miten sitä rikoslakia tulkitaan kun me emme täällä oikeasti oikeusoppineetkaan tiedä miten sitä tulkitaan on keissejä jotka muuttuvat hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen se on kansalaiselle kohtuuttoman vaikeaa kun he eivät tiedä missä ne lain rajat ovat vaikka se aina tulee sieltä ihan niin kuin normaalissa herjaamislainsäädännössäkin ennen vanhaan mutta kun tämän lain rajaa on vaikea nähdä ja se liikkuu nyt niin ajassa niin muistakaa nyt se että te te olette ehkä seuraava

arvoisa puhemies on tietysti äärimmäisen hienoa että edustaja heinonen ei ole koskaan joutunut tällaisen sensuurin kohteeksi sehän kertoo siitä että te olette ollut selvästikin oikeaa mieltä asioista mutta kaikilla tietenkään tämä tilanne ei ole sama kaikki kansalaiset eivät ole poliitikkoja jotka ovat näiden puolueiden broileritehtailla opetelleet tämän nykyisen poliittisesti korrektin jargonin ei tavan kansalainen pysty tekemään sitä arviota että mitä saa sanoa mitä ei saa sanoa missä kulkee sallitun ja ei sallitun puheen raja siitä voisi vielä esimerkiksi nostaa perussuomalaisten nykyisen puheenjohtajan hänhän sai tuomioita sananvapausrikoksista kun hän lausui julkisesti tosiasioita tämä on aivan käsittämätön tilanne suomessa tällä hetkellä ja tämä on vain yksi esimerkki siitä että tällainen lainsäädäntö pitää saada pitää saada kuntoon kyllä totuus pitää pystyä sanomaan ääneen sanoipa sen sitten poliittisesti korrektisti tai vähän provosoiden mutta totuus pitää aina saada sanoa ääneen kiitos
arvoisat edustajat se mistä tehtaasta itse kukin meistä on tänne tullut on minusta kansan valinta eikä mikä on se henkilön tausta josta hänet tänne valintaan

meillä jokaisella on oma taustamme mistä meidät on tänne valittu älköön se olko kenenkään yksittäisen edustajan kyseenalaistamisen aihe

itse olen yrittänyt tässä puolustaa suomalaista sananvapautta ja

jos bannilla tarkoitetaan sitä että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa joku estää toisen niin en kyllä löydä minkäänlaista yhteyttä siihen enkä sitä ole kyllä millään tavalla ymmärtänyt että silloin olisi rikkonut rikoslain yhdentoista luvun kymmenettä pykälää varmasti jokainen toimii tällaisissa kanavissa haluamallaan tavalla mutta ei minulla ole kyllä edustaja tavio vaaraa

voin joutua oikeuteen te voitte tehdä minusta esimerkiksi rikosilmoituksen minun mielipidekirjoituksestani mutta olen varma että minua ei tulla tuomitsemaan tämän lainsäädännön pohjalta kirjoituksistani sillä en tule koskaan uhkaamaan

arvoisa puhemies niin siinä uskossa on hyvä elää että tuollainen epätarkka kriminalisointi mikä rajoittaa sananvapautta ei minuun osuisi tai kehenkään meistä kunnes sitten niin käy tuo täällä jo esiin nostettu nykyisen perussuomalaisten puheenjohtaja halla ahon aikanaan saama tuomio oli niin rajatapauksen kaltainen mielestäni että sitä on yhä tänä päivänäkin hankala ymmärtää millä tavalla tuossa tuossa halla ahon blogitekstissä sitten solvattiin laittomalla tavalla eli käytännössä kaikkien jotka tätä

pohtivat tässä on syytä kyllä käydä läpi tarkkaan tuo halla ahon tapaus ongelmallisena tässä kiihottamisessa kansanryhmää vastaan pidän osaltaan myös sitä että että vaikka kannatan kannatan tietyntasoisia vähemmistön suojakeinoja niin tämä kansanryhmä joka tässä mainitaan käytännössä on aina se vähemmistöryhmä näin on käytännössä ollut oikeuskäytännön mukaankaan tässä ei ole annettu suomalaisten kansanryhmälle tätä oikeutta mutta perussuomalaiset ovat usein nostaneet esiin sen että me olemme hyvin pieni vähemmistökansa maapallolla vain viiden viiva kuuden miljoonan ihmisen pieni kansa kun sen sijaan vaikka vaikka irakissa yksistään on sanotaan satoja miljoonia ihmisiä kansalaisia tämä epäsuhta on on ilmeinen siinä että tämä on pykälä ja kriminalisointi joka suojaa kuitenkin sitten taas täällä vaikkapa irakilaisia mutta tämä pykälä ei suojaa suomalaisia ja siinä mielessä tässä on mielestäni myös suuri epäsuhta

vielä kommentti tähän keskusteluun jota nyt on käyty sosiaalisen median itserajoituksista ja sisäisestä sensuurista eli tämä keskusteluhan on nyt hieman laajentunut siitä mikä on tämän lakialoitteen ulottuvuus eli eihän näissä sosiaalisen median jakamissa kielloissa eri käyttäjätileille ole kysymys rikosoikeudellisesta vastuusta kansanryhmää vastaan vaan siitä että sosiaalinen media sensuroi itseään näiden uhkasakkojen ja vihapuhesanktioiden pelossa tällainen lainsäädäntö on tällä hetkellä olemassa ulkomailla sitä suomessa ei varsinaisesti ole olemassa mutta esimerkiksi tasavallan presidentti on jossain vaiheessa muistini mukaan väläyttänyt että tällaista voitaisiin harkita suomeenkin eli ei sen uhka meillä suinkaan pois ole kyse on kuitenkin laajemmasta viitekehyksestä tällä hetkellä ja siitä mitä euroopassa tapahtuu mutta me tiedämme sen että ne ilmiöt mitä euroopassa on tulevat ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti myöskin suomeen eli tällaisestakin lainsäädännöstä varmaan täällä käydään keskustelemaan mutta se ei ole tämän lakialoitteen keskeinen pointti mielestäni

arvoisa puhemies kuten tästä keskustelusta tulee esille oikeasti ei edustaja heinonen halua ymmärtää ymmärtää mistä tässä on kysymys tämä on ihan oikeasti päivänselvä asia tätä tulkinnanvaraisuutta tullaan käyttämään poliittisena lyömäaseena ja poliittisia vastustajia kohtaan jotta jotta heitä saadaan vaiennettua ja heistä tehtyä niin sanottuja rikollisia lehdissä usein on myös juttua siitä että on joku tietty porukka jolla on paljon rikoksia sitten kun katsoo mikä se rikos on niin siellä ovat sormet olleet taas näppäimistöllä on kirjoitettu ikäviä juttuja

että hän ei panettele eikä solvaa eikä ilmeisesti syrji eikä eristäkään esimerkiksi poliittisen mielipiteen takia perussuomalaiset on suomessa meitä panetellaan koko ajan meitä solvataan koko ajan meitä halutaan eristää meitä halutaan syrjiä ja annetaan lupa meihin kohdistaa vihapuhetta eli meitä syytetään asiasta mitä meihin kohdistetaan ja ja sitten vielä heillä on lainsäädäntö tässä takana kun perussuomalaisilla on poliittinen mielipide tämä on nimenomaan poliittinen

arvoisa puhemies korjaan aikaisemmassa puheenvuorossani tarkoitukseni oli sanoa että lähi idän alueella on satoja miljoonia ihmisiä irakissa itsessään on siis kolmekymmentäseitsemän miljoonaa kansalaista

arvoisa puhemies esittelen lain sotilasvammalain muuttamisesta nyt on käsillä viimeiset hetket laittaa sotaveteraanien palvelut kuntoon veteraanien tilanteesta on puhuttu tässäkin salissa jo vuosikymmenten ajan poliitikkojen suusta kuulee kauniita sanoja veteraaneista erityisesti itsenäisyyspäivän korvilla mutta jouluun mennessä tuntuu että heidät on taas unohdettu me perussuomalaiset olemme johdonmukaisesti ajaneet veteraanien asiaa olemme laatineet lukuisia valtiopäivätoimia jotka tähtäävät heidän tilanteensa parantamiseen nyt käsittelyssä oleva on yksi selkeä muutosehdotus joka läpi mennessään parantaisi tuhansien veteraanien arkea aloitteessa ehdotetaan että kotipalvelut laajennettaisiin koskemaan kaikkia sotiemme veteraaneja tarkoitus on tukea kaikkia veteraaneja sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja vahvistaa veteraanien arvostusta yhteiskuntamme kunniakansalaisina iäkkäille veteraaneille tärkeitä palveluita ovat erityisesti asumiseen hoitoon huolenpitoon toimintakyvyn ylläpitoon asiointiin sekä jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen tai niissä avustamiseen liittyvät palvelut

sodissa palvelleiden henkilöiden työ sata vuotiaan itsenäisen suomen eteen on korvaamatonta joten on perusteltua laajentaa sotilasvammalain määrittelemiin etuuksiin oikeutettujen joukkoa kattamaan kaikki suomen sodissa vuosina tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän

suomen sodissa palvelleille henkilöille sotaveteraanit ja sotainvalidit on tuotava samalle viivalle palveluiden osalta näin näin ollen ehdotan lakialoitteessa että kaikille noina kyseisinä vuosina sodissa palvelleille korvattaisiin sosiaalihuoltolain

neljännentoista pykälän ensimmäisen momentin viidennen kohdan mukaiset kotipalvelut arvoisa puhemies laitoshoitoa vähennettäessä juuri näiden kotipalvelujen merkitys korostuu entisestään sanahelinä ei auta veteraanien arkea tarvitaan konkreettisia lakimuutoksia ja rahaa kunniakansalaistemme olojen parantamiseksi tämä vaatii toki niitä euroja valtion kassasta mutta puheiden perusteella luulisi rahojen löytyvän jotkut voivat ajatella että tämä parannus tulisi aivan liian myöhään totean että vielä vielä on jäljellä nämä viisitoistatuhatta sotiemme veteraania heidän kohdallaan lain läpimeno ei todellakaan olisi turha

arvoisa herra puhemies haluan kiittää edustaja elomaata hyvästä lakialoitteesta olemme itse asiassa elomaan kanssa yhdessä pitäneet tätä asiaa jo vuosia esillä ja ja olen tyytyväinen siihen että nykyisen valtiovarainministeri petteri orpon aikana on noudatettu tismalleen sitä yhteistä eduskunnan juhlapäätöstä niin että määrärahat eivät ole voineet loppua kesken vuoden eli eli aina on tehty täydentävä esitys siinä vaiheessa jos tilanne on näyttänyt siltä että määrärahat eivät eivät riitä heille joille tämän päivän lainsäädäntö nämä palvelut on takaamassa mutta olen edustaja elomaan kanssa täysin samaa mieltä siitä että nyt on jo korkea aika yhtenäistää sotiemme veteraanien ja sotainvalidien näiden kaikkien

hoiva ja tukipalvelut samalle viivalle sotaveteraanien keski ikä on jo jo yhdeksänkymmentäkolme vuotta mikä jo yksin edellyttää parempia palveluita ja hoivaa veteraaneja oli itse asiassa tämän vuoden alussa elossa neljätoistatuhatta ja nyt enää vajaa kahdestoistatuhannes heistä sotainvalideja on enää vajaa kunniakansalaisten keski ikä on jo yhdeksänkymmentäkolme vuotta ja ja tämä tämä jo ilman esimerkiksi sitä onko sodassa haavoittunut vai ei tarkoittaa korkeaa hoivan tarvetta veteraanijärjestöt ja veteraanien neuvottelukunta johon me edustaja elomaan kanssa kuulumme molemmat ovat esittäneet että vuosien neljäkymmentäviisi sotiin osallistuneille rintamaveteraaneille joilla on rintamasotilastunnus rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus korvattaisiin samanlaiset avopalvelut kuin sotainvalideille sotilasvammalain nojalla nuoria suomen valtio käski ja nämä nuoret miehet poikaset nämä nuoret naiset monet tyttöset tottelivat ja lähtivät puolustamaan isänmaata isänmaan on kannettava myös heistä vastuu heidän elämänsä ehtoopuolella vielä kymmenen vuotta sitten veteraaneja oli keskuudessamme lähes satatuhatta vuosi sitten määrä oli seitsemäntoistatuhatta ja tänään enää kaksitoistatuhatta ja ensi vuonna arvioiden mukaan enää noin puolet tästä eli viimeinen iltahuuto kutsuu kunniakansalaisia

tämä aloite on erittäin kannatettava ja tärkeä meillä on kunniavelka sotiemme veteraaneille he ovat kaikki tällä hetkellä ikääntyneitä ja useimmat tarvitsevat jonkinlaista apua riippumatta siitä vammautuivatko he sodassa tähän asiaan tämä aloite pyrkii saamaan aikaan korjauksen toivon siis että eduskunta hoitaa nyt viimeistään tämän asian kuntoon niin että kaikki veteraanit saavat kotipalvelut jäljellä oleviksi vuosikseen tähän subjektiiviseen oikeuteen meillä on oltava varaa

tässä edustaja elomaan laatimassa ja myös muiden perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoittamassa lakialoitteessa esitetään kunniavelkamme maksamista vuosina tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi käytyjen sotien veteraaneille järjestämällä heille aloitteen toteutuessa sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut tämä edustaja elomaan lakialoite on erittäin kannatettava ja olen tosiaan myös itse sen allekirjoittanut perussuomalaiset ovat jo aiemmin ajaneet vahvasti veteraanien asiaa ja tämä lakialoite on sille työlle jatkoa arvoisa puhemies edustaja elomaa piti erittäin erittäin hyvän esittelypuheenvuoron jolla perusteli lakialoitteen tärkeyttä maallemme erittäin raskaat sotavuodet tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi ratkaisivat itsenäisen ja demokraattisen suomen kohtalon elleivät veteraanit olisi antaneet niinä vuosina korvaamatonta panostaan isänmaamme hyväksi olisi nykymuotoinen suomi varmasti hyvin erilainen maa asua ja elää olisimme joutuneet itäblokkiin tahtomattaan kuuluneiden maiden joukkoon eikä vapautuminen kommunismin ikeestä olisi tapahtunut vaivattomasti edes neuvostoliiton romahtamisen jälkeen edellisessä edellisessä pykälässä käytyyn keskusteluun viitaten esimerkiksi sananvapautemme tila olisi ollut todennäköisesti paljon nykyistä huonompi arvoisa puhemies valitettavasti veteraanien joukko on harventunut hyvin nopeasti ajan kulumisen myötä heitä ei ole enää hengissä kuin hieman toistakymmentätuhatta jo viiden vuoden kuluttua veteraanien lukumäärä on enää pieni murto osa nykyisestä luonnollisen poistuman takia kuten edustaja elomaan lakialoitteessa on todettu veteraanien ikääntyessä myös heidän hoidontarpeensa kasvaa merkittävästi merkittävästi siksi esittämämme kotipalveluiden turvaaminen veteraaneille on välttämätöntä vaikka se tapahtuukin aivan auttamattoman myöhään tällä lakialoitteella onkin kova kiire ja toivon kaikkien muiden perussuomalaisten tavoin sille ripeää käsittelyä valiokunnassa sekä hyväksymistä täysistunnossa

arvoisa puhemies edustaja elomaa

joka on tämän aloitteen tehnyt meille perussuomalaiselle puolueelle veteraanit ovat hyvin tärkeitä minä haluan kiittää edustaja elomaata siitä että hän on tehnyt tämän lakialoitteen enkä pelkästään tästä lakialoitteesta vaan hän pitää muutenkin veteraanien asiaa aina esillä edustaja elomaalle se on todella sydämenasia ja se on kaikessa tullut esille niin kuin meillä muillakin perussuomalaisilla tärkeä aihe ja teema meidän veteraanit aikoinaan tosiaan

välillä eivät lähteneet sotakarkureiksi jonnekin muualle he jäivät puolustamaan tätä isänmaata sen takia mekin voimme täällä eduskunnassa tänään istua ymmärsin että pähkinänkuoressa tarkoittaa sitä että veteraanit siis samalle viivalle vammasta huolimatta ja kaikki tarvittava hoito ja hoiva olenko edustaja elomaa ymmärtänyt tämän pähkinänkuoren kiitos tämän halusin varmistaa koska asiat monta kertaa pitää yksinkertaistaa ja laittaa selkeästi esiin jotta niitä voi ajaa eteenpäin minä lämpimästi kannatan tätä aloitetta arvoisa puhemies

tämä on viimeinen hetki maksaa kunniavelka maamme veteraaneille käytännössä lakialoitteen toteutuminen toisi helpotusta vaikeisiin ja taloudellisesti tiukkoihin vanhuuden päiviin sotiemme veteraaneille korostan että riittävä rahoitus ei saa olla kynnyskysymys se ei saa olla budjettikysymys sillä sillä olemme tilanteessa että pian sotaveteraaneja ei enää ole keskuudessamme täytyy myös rahoituksen ja budjettikysymysten osalta huomioida tämä täällä jo aiemmin keskusteltu tilanne jossa veteraanit vähentyvät nopeaa vauhtia tämän myötä myös valtion tähän asti budjettiin

veteraaneille sopima rahamäärä laskee myös eli budjetista myös lähivuosina tulee vapautumaan varoja varoja tämän myötä on kuitenkin asioita joita ei voi rahassa mitata ja on suomelle kunnia asia tarjota ihmisarvoisen elämän puitteet viimeisille elossa oleville sotaveteraaneille

arvoisa puhemies sotiemme veteraanien keski ikä on jo niin korkea että enää me emme voi odotella jos heidän eteensä halutaan vielä jotain tehdä korulauseista ja ja lupauksista huolimatta valtiovalta on on ollut vuosikaudet aivan liian passiivinen veteraanien hyvinvoinnin edistämisessä joka vuosi veteraanit joutuvat tulemaan hattu kourassa eduskuntatalolle pyytämään lisää rahaa näin ei saisi olla tämä on aivan järkyttävää ja tulee häpeän tuntu itselle päättäjänä veteraanien palveluissa on monilla paikkakunnilla paljon parantamisen varaa veteraanien palvelujen taso riippuu pitkälti asuinpaikasta koska kuntien käytännöt vaihtelevat rajusti veteraaneille suunnattujen palvelujen osalta osassa kunnista palvelujen tarvetta tullaan arvioimaan kotiin asti kun taas toisissa vain postitetaan palvelusetelit ja veteraani voi itse miettiä mitä niillä haluaa tehdä veteraanien kotona asumista helpottaviin palveluihin on suunnattu valtion toimesta hieman entistä enemmän rahaa mikä on tietysti oikeansuuntainen liike toisinaan osa tästä määrärahasta jää kunnissa käyttämättä veteraanien määrän nopea väheneminen selittää osin tätä ylijäämää mutta valitettavan usein vajaakäytön taustalla on kehno suunnittelu veteraanien tilannetta tulisi aina arvioida paikan päällä esimerkiksi ruokatoimitusten riittämättömyys on yleinen ongelma jos ruoanlaitossa on ongelmia niin riittääkö esimerkiksi kolmesti viikossa toimitettu ateria eihän se riitä myös tukien hakemiseen tarvitaan yleisesti apua esimerkiksi veteraanilisä jää turhan usein hakematta vaikka siihen olisi oikeus silloin olisi hyvä jos kotiovelle koputtaisi ammattilainen tarjoamaan apuaan osa kunnista pyrkii hoitamaan veteraanien kotona asumista tukevat palvelut kuntoon viimeisen päälle maksoi mitä maksoi toisaalla taas ei niin piitata arvoisa puhemies suurista kaupungeista turku ja kuopio ovat kunnostautuneet veteraanien kotipalveluiden järjestäjinä ja hyödyntäneet tähän käyttötarkoitukseen saatavilla olevat lisämäärärahat

olisi vieläkin huonompi mielestäni jokaisella kunnalla tulisi olla kattava palvelusuunnitelma kotipalvelujen järjestämiseksi jotta homma saataisiin toimimaan apu ei saa kaatua huonoon hallinnolliseen osaamiseen tai markkinoinnin puutteeseen toisin kuin yleisesti luullaan rintamaveteraaniliitto suomen sotaveteraaniliitto sotainvalidien veljesliitto ja kaatuneitten omaisten liitto eivät kylve rahassa ja valtion tukea tarvitaan merkittävä parannus nykytilanteeseen olisi se että sotaveteraanit saisivat vastaavat etuudet kuin sodassa vammautuneet sotainvalidit tämä saattaisi myös kaikki sotiemme veteraanit samalle viivalle käytännössä sotainvalidien ja veteraanien terveyserot eivät ole enää suuria lakialoitteeni näin ollen perusteltu yhdenvertaisuuden ja alueellisen tasa arvon kannalta toivon todella että hallitukselta löytyisi tahtotilaa hoitaa tämä asia kuntoon arvoisa puhemies koko eduskunta aikani tähän mennessä seitsemän vuotta kaikkein vaikuttavin hetki on ollut se kun vuonna kaksituhattayksitoista ennen itsenäisyyspäivää tänne marssi melkein sata sotiemme veteraania heillä oli mitalit rinnassa iäkkäitä ihmisiä iäkkäitä veteraaneja monet olivat pyörätuolissa ja he tulivat näyttäytymään ja ilmoittamaan että he ovat olemassa ja hengissä ja että valtio ja päättäjät oletteko huomanneet ja lisärahoitus oli jo silloin tarpeen tämä homma on jatkunut samantyyppisenä melkein vuosittain tämä veteraaniasia on perussuomalaisille ollut aina tärkeä muistamme jopa tony halmeen silloin vuosia sitten ajaneen veteraanien asiaa vahvasti henkilökohtaisesti myös itselleni asia on tärkeä koska isäni oli sodassa ja haavoittui kolme kertaa olen näiden asioiden kanssa sikäli ollut aika läheisesti tekemisissä isä kuoli jo tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä ja sekin oli vielä sellainen vuosi joka näyttäytyi sellaisena vuotena ja edelliset vuodet että jotkut jopa kysyivät että mitä sinne menitte sotimaan elikkä sitä arvostusta eivät veteraanit saaneet eikä sitä ymmärretty niin vahvasti tänä päivänä ymmärretään heidän merkityksensä mutta tarpeellinen riittävä rahoitus kuitenkin vielä puuttuu toivon että pikaisesti tulee parannusta tähän hallituksen taholta tahtoa varmaan on mutta sen täytyy vielä konkretisoitua lopuksi kiitän kiitän edustaja mäkelää edustaja saviota edustaja huhtasaarta ja edustaja taviota sekä edustaja heinosta erittäin hyvistä kannatuspuheenvuoroista tämän lain eteenpäinviemiseksi kiitos